lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

arvoisa herra puhemies lastensuojelulaki muuttui tämän vuoden alussa siten että lastensuojelun jälkihuollon yläikäraja nostettiin kahteenkymmeneenviiteen vuoteen kotoutumislakiin ehdotetulla muutoksella on tarkoitus asettaa toisiinsa nähden vastaavan kaltaisissa mutta eri lakien soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa olevat nuoret yhdenvertaiseen asemaan tästä syystä hallitus tässä esityksessä esittää että lakia kotoutumisen edistämisestä muutetaan siten että turvapaikanhakijoina suomeen ilman huoltajaa tulleet nuoret voisivat olla tuen piirissä kahdenkymmenen ikävuoden sijasta siihen saakka että he täyttävät kaksikymmentäviisi vuotta muutos koskee oleskeluluvan saaneita nuoria ei turvapaikanhakijoita asiakasryhmän kannalta perustelut lakimuutokselle ovat samat kuin lastensuojelulain vastaavan muutoksen kohdalla jälkihuollon asiakkaiden on havaittu tarvitsevan tukea myös sen jälkeen kun he täyttävät kaksikymmentäyksi vuotta alaikäisenä ilman huoltajaa tulleet ovat erityisen haavoittuva ryhmä ja

perheestä erossa ololla on vakavia vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa toipuminen vaatii turvallisia olosuhteita ja pysyvyyttä jälkihuollon hyödyt ovat pitkällä tähtäimellä suuret pieni lisätuki kotoutumisen ja itsenäistymisen kannalta kriittisinä vuosina maksaa itsensä takaisin kun nuori oppii pärjäämään vaikka kyseessä on haavoittuva ryhmä on monilla nuorilla myös vahvuuksia ja hyvän tuen ansiosta he oppivat kielen ja opiskelevat ammattiin kunnat vastaavat jälkihuollon palveluiden järjestämisestä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleille nuorille lakia kotoutumisen edistämisestä ehdotetaan muutettavaksi siten että kunnalle korvataan palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset siihen saakka kunnes nuori täyttää kaksikymmentäviisi vuotta oikeus kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon ei ole subjektiivinen vaan kunnat tarjoavat tukea tarpeen mukaan vuoden kaksituhattaviisitoista kasvaneen turvapaikanhakijamäärän johdosta jälkihuoltoikäisiä nuoria arvioidaan olevan tällä hetkellä tuen järjestämisen kustannukset on huomioitu vuosien kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksikymmentäneljä julkisen talouden suunnitelmassa ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten määrät ovat pienentyneet huomattavasti vuodesta kaksituhattaviisitoista ja tulevien vuosien arviot ovat että suomeen saapuisi vuosittain enimmillään parisataa alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa tämä tulee heijastumaan myös tuen järjestämisen kustannuksiin alentavasti laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian kuitenkin aikaisintaan kun vuoden kaksituhattakaksikymmentä neljäs lisätalousarvio on hyväksytty ja vahvistettu

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on sinällänsä looginen jatke sille että lastensuojelulain puolella teimme päätöksen nostaa tuon jälkihuollon jälkihuollon ikärajan kahdestakymmenestäyhdestä vuodesta tuonne kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen tietenkin tässä yhteydessä on huomioitava se että nämä alaikäisenä maahan tulleet lapset eivät sinällänsä välttämättä aina ole lastensuojelun toimenpiteitten kohteena ja niinpä tämä hallituksen esitys laajentaakin sitten näitä toimenpiteitä myöskin niihin nuoriin jotka kuuluvat tosiaankin alaikäisenä suomeen tulleitten joukkoon ja tänne kotouttamislainsäädännön puolelle arvoisa puhemies on tietenkin oikein että oikein että kunnille sitten korvataan nämä kustannukset joita tästä aiheutuu ja on toki hyvä että huolehditaan siitä että näitten nuorten kotoutuminen ja suomalaiseen yhteiskuntaan kiintyminen tapahtuu mutta tässä yhteydessä toivon että valiokunnassa jollakin tavalla sivuttaisiin myöskin tätä niin sanottua

on epäilty että sitä edelleenkin näitten alaikäisenä maahan tulleitten lasten ja nuorten kohdalla saattaa esiintyä meillä on myöskin olemassa päätöksiä joissa on huomioitu se että motiivi lapsen lähettämisessä on saattanut olla se että on toivottu myöhemmin perheenyhdistämistä toivon että kun valiokunta tätä asiaa käy läpi niin myöskin tähän ankkurilapsitilanteeseen puututtaisiin sinällänsä tämä lainsäädäntö on looginen jatke tähän lastensuojelulainsäädännön ikärajan laajentamiseen mutta kun on kyse nimenomaan alaikäisenä maahan tulleista ja pakolaiskiintiössä maahan ilman vanhempia tulleista lapsista niin tähän kannattaisi kiinnittää huomiota koska ei ole kenenkään edun mukaista että lapsia käytetään siihen että heidän kauttansa yritetään saada sitten myöhemmin aikaan perheenyhdistäminen ja tuotua maahan sitten perheenjäseniä meillä on suomessa oikeuslaitoksessa myöskin tapauksia kaksituhatta luvulta joissa tämäntyyppisissä tilanteissa oikeuslaitos on on joutunut ottamaan tähän asiaan kantaa ja muistelen että oli joku tällainen oikeuslaitoksen päätös jossa todettiin että tämä väärä motiivi ei välttämättä edes ollut

tuohon lastensuojelulain ikärajan korotukseen sitä kannattamassa ja viemässä sitä eteenpäin toivon että valiokunta tältä osin myöskin tekee hyvää ja perusteellista työtä

arvoisa puhemies käsillä on esitys jolla halutaan niin sanotut yksin tulleet alaikäiset eli alle kahdeksantoista vuotiaana tai sellaisena esiintyvät turvapaikkaa hakevat samojen palveluiden piiriin kuin lastensuojelun jälkihuollon asiakkaat kun he ovat saaneet oleskeluluvan

ovat siis tietysti saaneet aiemminkin aikuissosiaalityön kohteina mutta nyt kattavammin lastensuojelun jälkihuollon asiakkaina sisältyy esimerkiksi tukea asumisen koulutuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn terveydenhuollon sekä toimeentulon suhteen eli käytännössä asioita kuntosalikortista asuntoon omasta tukihenkilöstä mahdollisiin tuettuihin lomiin yksityiskohdat eivät selviä tästä esityksestä mutta yritämme jälleen selvittää niitä valiokuntakäsittelyssä pelkästään vuosina viisitoista viiva seitsemäntoista tulleiden joukossa on näitä henkilöitä niin paljon että lain piiriin kuuluvien joukko on arvion mukaan jo nyt noin kaksituhatta henkilöä kreikasta on saapumassa paljon lisää maahanmuuttoviraston mukaan noin seitsemänkymmentä prosenttia itsensä alaikäiseksi ilmoittaneista turvapaikanhakijoista antaa iästään vääriä tietoja tämä hanke lisää esityksen mukaan yhdenvertaisuutta ja käynnistää kotoutumisen niin kauan kuin kaikki huono osaiset suomalaisnuoret eivät saa tällaisia palveluita kyse ei tietenkään ole yhdenvertaisuudesta muutenkin on hivenen ihmeellinen ajatus että maahanmuuttajamiehet miehiähän nämä pääasiassa ovat ovat kaksikymmentäviisi vuotiaiksi asti niin holhottavassa tilassa että tarvitsevat tällaisia apupaketteja tämä ja kaikissa länsimaissa näkyvät integroitumisen ongelmat viestivät vahvasti siitä että humanitaarinen maahanmuutto ei ole järkevää eikä kestävää arvoisa puhemies lakiesityksen mukaan valtio maksaa kaikki ikärajan nostamisesta aiheutuvat kustannukset kunnille tämä aiheuttaa kieron kannustimen jonka perusteella kunnan kannattaa ottaa vastaan humanitaarisia maahanmuuttajia tähän loppuun muutama rekisteriaineistosta saatava rahasumma muistutukseksi kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaina muun muassa irakista ja somaliasta saapuneiden keskimääräinen elinkaarivaikutus suomen julkiselle taloudelle riippuen siitä otetaanko lasten vaikutukset huomioon on kuusisataayhdeksänkymmentätuhatta euroa miljoonakolmesataaneljäkymmentätuhatta euroa siis per yksi saapunut henkilö näistä maista tulevilla toisen polven edustajilla siis suomessa syntyneillä on kantaväestöön nähden kuusin kahdeksankertainen todennäköisyys syrjäytyä ei siis taida olla jälkihuollosta kiinni
arvoisa herra puhemies hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi kotoutumisen edistämislakia alaikäisenä yksin tulleiden pakolaisten tai jo oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta nykyistä kahdenkymmenenyhden ikävuoden yläikärajaa tukitoimenpiteiden kuten asumisen tukipalveluiden ja muiden lastensuojelun palveluihin rinnastettavien toimintojen osalta nostettaisiin kahteenkymmeneenviiteen vuoteen hallituksen esityksessä esitetään myös että valtio korvaisi kunnille aiheutuvat lisäkulut maksajana on joka tapauksessa suomalainen veronmaksaja joka saa jälleen tinkiä omasta toimeentulostaan koronaanhan tämä esitys millään tavalla mutta siitä huolimatta hallitus on nähnyt tarpeelliseksi tuoda tämän eduskunnan käsittelyyn miksi hallituksen ideologinen politikointi siis edelleen jatkuu koronan varjolla mielestäni huomionarvoista on se että lastensuojelun asiakasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet tasaisesti koko maassa ilman että turvapaikanhakijoita tai pakolaisia edes lasketaan mukaan ylipäänsä lastensuojelun laadussa ja resursseissa on valtavasti parantamisen varaa samalla kun hallitus kasvattaa suomen vastuita eun lahja ja tukipaketeissa miljardeilla koronarajoitusten takia useassa yrityksessä on akuutti kassakriisi suomalaisia on lomautettu ja irtisanottu ja suomalaisten nuorten pahoinvointi kasvaa tällaisiin maahanmuuttajapalveluiden laajentamisiin ei olisi varaa silti vihervasemmistohallituksen lempilapseen haittamaahanmuuttoon löytyy kuitenkin miljoonia euroja tämänkin esityksen myötä tämä on jälleen se hetki kun täytyy muistuttaa vastakkainasettelun tärkeydestä rahat jotka tähänkin ohjataan olisivat paljon vaikuttavampia vaikkapa lastensuojelussa kun turvapaikanhakijana afrikasta tai lähi idästä suomeen tullut henkilö ei kotoudu ikävuoteen mennessä ei ihmeitä tapahdu seuraavienkaan neljän vuoden aikana vaikka tukitoimia kasvatettaisiin miten paljon tahansa hallituspuolueissa ei tähänkään päivään mennessä ole ymmärretty tulijoiden kotoutumishaluttomuutta josta nämä ongelmat kumpuavat arvoisa puhemies kuten hallituksen esityksestä käy ilmi näiden palveluiden hinta vaihtelee tuhansia euroja paikkakunta ja palveluntuottajakohtaisesti esimerkiksi helsingissä kustannukset ovat vuositasolla alle kolmetuhatta euroa henkilöä kohden kun pirkanmaalla summa nousee yli viiteentuhanteen euroon sama ilmiö on nähty vastaanottopalveluiden hintahaarukassa joka on todella vaihteleva millä tavoin hallitus aikoo saada kustannukset kuriin vai onko siihen tahtoakaan entä miten näiden palveluiden laajentamisen vaikuttavuutta aiotaan arvioida

noin seitsemänkymmentä prosenttia itsensä alaikäiseksi ilmoittaneista turvapaikanhakijoista antaa iästään vääriä tietoja joten on selvää että lakimuutoksen turvin tässäkin tapauksessa suomen tukitoimiverkkoa käytetään aivan surutta yhä enemmän ja enemmän hyväksi jolloin varat ovat poissa niitä oikeasti tarvitsevilta tukitoimien laajentaminen on aina vetovoima ja houkutustekijä

arvoisa puhemies hallitus on tuonut esityksen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta itselleni nyt herää tässä kysymys minkä takia tämä esitys piti tuoda tässä vaiheessa kun tämä ei ymmärtääkseni ole niin sanottu kiireellinen esitys toki tämä liitetään sosiaalihuoltolain päivitykseen mihin liittyi lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostaminen kahdestakymmenestäyhdestä kahteenkymmeneenviiteen vuoteen

ovat haavoittuvassa asemassa ilman muuta

ja heitä pitää tukea mutta tämä esitys herättää kuitenkin kysymyksen millä tavalla kohdellaan suomalaisia ja millä tavalla kohdellaan turvapaikanhakijoita jos katson esimerkiksi tilannetta jossa meillä on nuori joka ei ole lastensuojelulain alaisuudessa eikä ole jälkihuollon velvoitteiden piirissä mutta on muuten muuten niin sanottu huono huono osaisempi tai jolla edellytykset selviytyä ovat ovat heikommat esimerkiksi ja joka haluaisi opiskella niin hän hän tulee olemaan opiskelijatuen varassa kun taas sitten tiettyä ryhmää tuetaan kahteenkymmeneenviiteen vuoteen saakka ajattelisin millä tavalla tämä yhdenvertaisuus tässä toteutuu samalla tavalla myöskin kysyisin vielä tästä kun tässä on nämä kustannukset laskettu arvioidun perusteella paljonko tulee vuosittain mutta niin kuin käy esille myös näistä perusteluistakin niin täällä on kaksituhattaviisitoista tullut merkittävä alaikäisten määrä ja tämän mukaan he kuuluisivat siihen myöskin ja sitten tiedossa on jo että on lisää tulossa kreikasta alaikäisiä voisiko tässä nyt kuitenkin että vasta ne alaikäiset jotka tämän lain voimaan astuttua tulevat alaikäisinä tänne turvapaikanhakijoina otettaisiin tämän lain piiriin sitten vielä kun tulee tämä perheenyhdistämiskuvio

arvoisa herra puhemies alaikäisenä ilman huoltajaa suomeen

voidaan tällä hetkellä järjestää jälkihuoltoa siihen asti kunnes hän täyttää kaksikymmentäyksi vuotta tässä kohtaa ikärajaa nyt ehdotetaan nostettavan kahteenkymmeneenviiteen vuoteen oleskeluluvan saaneiden nuorten osalta tämä vastaava muutos toteutettiin lastensuojelun osalta jo tämän vuoden alussa käytännössä siis oleskeluluvan saaneet nuoret tuodaan tasavertaisiksi näiden edustaja koposen mainitsemien tukitoimien piiriin lakimuutos koskisi siis noin kahtasataa nuorta vuosittain sitä ei kuitenkaan sovellettaisi takautuvasti valtio korvaa kunnille ilman huoltajaa maassa olevien asumisesta tuesta aiheutuvat kustannukset jälkihuollon kustannuksia on melko hankala arvioida täsmällisesti mutta tiedämme että yksikin syrjäytynyt nuori käy yhteiskunnalle hyvin kalliiksi valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut että yhdestä syrjäytyneestä nuoresta aiheutuu menetettyinä kansantuloina ja lisääntyvinä kustannuksina yli miljoonan euron menot valtiolle thl on puolestaan arvioinut että pelkän peruskoulun varaan jäävät aiheuttavat julkishallinnolle elinaikanaan jopa kolmensadanseitsemänkymmenentuhannen euron lisäkustannukset verrattuna koulutuksen hankkineisiin

panostuksista puhemies jälkihuollon ikärajan nostamisen ansiosta ilman huoltajaa suomeen tulleiden nuorten mahdollisuudet kotoutua kouluttautua sekä työllistyä paranevat tulee siis lisävuosia sille että nuorten ihmisten pärjäämisen perään katsotaan olivat he sitten syntyperäisiä suomalaisia tai oleskeluluvan saaneita muutos merkitsee valtion korvaamien jälkihuollon kustannusten nousua mutta jälkihuollon päätyttyä se tuo merkittäviä kustannussäästöjä yhteiskunnalle parempi työllistyminen vähäisempi tuen tarve jälkihuollon päätyttyä on yhteiskunnallisesti järkevää taloudellisesti kestävää ja yksilötasolla inhimillisempää ei tässä sen monimutkaisemmasta logiikasta ole kyse

arvoisa herra puhemies suomessa oleskeluluvan saaneiden sosiaaliturvaa parannetaan jälkihuoltoikä nousisi kahdestakymmenestäyhdestä vuodesta nyt kahteenkymmeneenviiteen vuoteen sehän tarkoittaa sitä että valtion kulut nousevat ensi vuonna kaksi pilkku kuusi miljoonaa on arvioitu entäs jos tulijoita onkin tuplamäärä tai entäs jos tulijoita onkin triplamäärä tällä voi olla iso merkitys olla myös vetovoimatekijä joka voi houkuttaa tänne turvapaikanhakijoita tai laittamaan jopa lapsi tänne etukäteen perheenyhdistämisen toivossa nyt kun on koronakriisi päällä siis kriisi on päällä niin kyllä tässäkin on riskejä eikö hallituksen olisi nyt enemmän aika keskittyä tähän koronakriisiin ja koronaongelmien hoitoon kuin maahanmuuttoon ja kuinka on tämän suomen lastensuojelun laita minä luulen että ne rahat tarvittaisiin kipeästi myös siellä

hallituksen esityksen mukaan jälkihuollon ikärajan nosto loisi nuorten arkeen pysyvyyttä ja mahdollistaisi sen että tuttu jälkihuollon työntekijä voisi motivoida ja tukea nuorta kotoutumisessa ja ongelmien käsittelyssä kun seuraa kauppakeskuksien käytäviä niin näkee että aika hyvin on kyllä kotiutunut jo ilman jälkihuoltoakin jälkihuollon ikärajan noston ajatellaan ajatellaan vähentävän alaikäisenä saapuneiden turvapaikanhakijoiden syrjäytymisriskiä ja parantavan heidän mahdollisuuksiaan kotoutua kouluttautua sekä työllistyä tämän puolestaan toivotaan toivotaan tuovan kustannussäästöjä yhteiskunnalle perussuomalaisten edustaja purra jo hetki sitten totesi se oikea todellisuus on kuinka tänne kotiudutaan ja tuodaan kustannussäästöjä tulevaisuudessa koronakriisi on vaikuttanut monella tapaa negatiivisesti suomalaisten lasten ja nuorten elämään ja heidän turvallisuudenuskoonsa psykososiaalisten ongelmien lisäksi heille tulee tulevaisuudessa myös taloudellisia ongelmia ja haasteita kun heidän maksettavakseen lankeaa koronavelka muutoksen arvioitu kustannus on kaksi pilkku kuusi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi ja viisi miljoonaa euroa vuosina kaksituhattakaksikymmentäkaksi viiva kaksituhattakaksikymmentäneljä koronakriisin vuoksi valtion ja kuntien talous on erittäin heikossa tilanteessa ja rahallisia resursseja tulisi vapauttaa siihen että suomesta ja suomalaisista pidetään huolta koronapandemia lisää väistämättä lastensuojelun sekä muiden psykososiaalisten palveluiden tarvetta ja siksi rajalliset resurssit tulisikin ennen kaikkea kohdistaa suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen eikä keskittyä lisäämään etuja ja tukea ulkomaalaisille

koronakriisi on ulkoinen tekijä josta hallitusta ei voi moittia mutta tällaisessa tilanteessa julkista rahaa on käytettävä erityisen vastuullisesti kun meidän lastemme niskaan kasataan velkataakkaa ja kun hallitus väläyttelee uusia veronkorotuksia suomalaisen työn ja yrittämisen kiusaksi ei voi olla niin että suruton rahan lapioiminen ideologisiin hankkeisiin jatkuu suorastaan kiihtyy maahanmuutto on tästä räikeä esimerkki on ilmeistä että keskusta ja sosiaalidemokraatit ovat luovuttaneet maahanmuuttoasiat vihreille joille joille tämä tietysti sopii mainiosti koko hallituskauden ajan eduskuntaan on tullut tipoittain esityksiä joilla helpotetaan turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttöä ja siten lisätään kustannuksia ja vahingoitetaan suomen etua valittamismahdollisuuksia on parannettu kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille on luotu uusia houkuttimia jäädä maahan ja niin edelleen suomi on päättänyt siirtää kreikan leireiltä enemmän turvapaikanhakijoita kuin yksikään toinen eu maa ennen koronakriisiä sisäministeri ryhtyi suorastaan kapinoimaan euta ja kyseenalaisti kreikan oikeuden puolustaa itseään ja muuta eurooppaa turkin masinoimalta siirtolaisinvaasiolta trendi on siis selvä ja tämä esitys on luonteva osa sitä alaikäisille tarkoitettuja palveluja ulotetaan aikuisille ihmisille mieleen tulee syksy kaksituhattaviisitoista jolloin partasuiset miehet kertoivat olevansa seitsemäntoista vuotiaita suomalaiset päättäjät nyökyttelivät tyhmännäköisinä juuri tällaiset esitykset synnyttävät kyynistä suhtautumista koko käsitteeseen alaikäinen turvapaikanhakija jos emme halua kuulla halventavaa puhetta partalapsista meidän ei pidä käsitellä partamiehiä lapsina pidän erityisen paheksuttavana että tällaisia esityksiä tuodaan eduskuntaan tilanteessa jossa eduskunta ei toimi normaalisti ymmärtääkseni on olemassa yhteisymmärrys siitä että tänne tuodaan vain esityksiä jotka liittyvät kriisiin tai ovat muuten kiireellisiä millä tavalla tämä on kiireinen tai koronaan liittyvä esitys

arvoisa puhemies osa suomeen saapuvista pakolaisista ja turvapaikanhakijoista on yksin saapuvia alaikäisiä lapsia ja ja nuoria jotka olisivat kotimaassaan hengenvaarassa lapsia ja nuoria joilla joko ei ole vanhempia tai jotka ovat paenneet kotimaastaan vanhempiensa kanssa mutta vanhemmat eivät ole päässeet perille tai jotka ovat joutuneet pakenemaan ilman perhettään tällä hetkellä nämä nuoret on myönnetty oleskelulupa suomessa voivat olla jälkihuollon piirissä siihen saakka että täyttävät kaksikymmentäyksi vuotta tässä lakimuutoksessa esitetään että jälkihuollon ikärajaa nostetaan näiden nuorten osalta kahteenkymmeneenviiteen vuoteen lisäksi esityksessä ehdotetaan että kunnalle korvataan ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta perheryhmäkotiin tai muuhun asuinyksikköön sekä perhehoidosta asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kustannukset siltä ajalta kunnes nuori täyttää kaksikymmentäviisi vuotta nykyisin tämäkin ikäraja on kaksikymmentäyksi vuotta lakimuutos koskee sen voimaanastumishetkellä alle kaksikymmentäyksi vuotiaita nuoria mutta kunnat voisivat valtion korvauksella halutessaan tarjota näitä palveluita takautuvasti myös nuorille jotka ovat vuotiaita lain tullessa voimaan arvoisa puhemies suomalaisten nuorten lastensuojelun jälkihuollon ikäraja nostettiin tämän vuoden alusta kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen on oikeudenmukaista että lainsäädäntö yhdenmukaistetaan niin että kaikki suomessa

arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan tässäkin enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puheenjohtaja arvoisa puhemies ehdotuksella edistetään lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työehdoissa kansallisten työntekijöiden kanssa ja yrityksien tasavertaista kilpailua lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun ongelmat ovat etenkin rakennusalalla todella yleisiä ja arvioiden mukaan maassamme työskentelevistä lähetetyistä työntekijöistä noin kaksi kolmasosaa työskentelee rakentamiseen liittyvissä tehtävissä aluehallintovirasto raportoi syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista että joka toisen tarkastuksen yhteydessä ilmeni puutteita lähetetyn työvoiman palkkauksessa myös majoitusongelmat ovat yleisiä kun lähetettyjä työntekijöitä majoitetaan kyseenalaisissa olosuhteissa olemme kuulleet kuinka konteissa majoitetaan näitä työntekijöitä ja siitäkin peritään vielä suurta vuokraa aliurakointien määrät jatkavat kasvuaan ja usein ketjuttaminen tarkoittaa sitä että halvimman työvoiman maista työntekijöitä lähettävät yritykset voittavat kilpailutukset tämä tarkoittaa myös sitä että nämä yritykset polkevat palkkoja ja työolosuhteita alaspäin myös suomalaisilta työntekijöiltä on tärkeää että edistetään kansallisten ja lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua palkkauksessa ja työehdoissa tämä nostaa suomalaisen duunarin arvoa kun työnantajan pitää korvata matka majoitus ja ruokailukustannukset suomessa työskentelyn aikana hän ei voi enää periä niitä palkoista nykyisen esityksen tarkoitus on turvata suomalaisten yritysten kilpailukykyä

ulkomaalaisia yrityksiä vastaan jotka lähettävät työntekijöitä suomeen alihankinnan työvoiman vuokrauksen tai yritysryhmän sisäisen siirron perusteella tämä on kannatettavaa että suomalaista työntekijää arvostetaan ja hän on tasavertainen lähetetyn työntekijän kanssa olen tyytyväinen että hallitus on tällaista tuomassa tämähän poikkeaa täysin saatavuusharkinnastakin mitä monet hallituspuolueet kannattavat tässähän arvostetaan sitä suomalaista duunaria eikä sitä tulevaa duunaria

arvoisa puhemies oikein paljon kiitoksia edustaja lehdolle puheenvuorosta mukava huomata että ollaan samoilla linjoilla nyt käsiteltävä hallituksen esitys liittyy euroopan parlamentin ja neuvoston koskevan direktiivin muutosdirektiivin implementointiin niin kuin hän totesi on tasa arvon kannalta todella tärkeää että ehdotettavilla muutoksilla esitetään lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua palkkauksessa ja työehdoissa suomalaisten työntekijöiden kanssa tämä on molemmin puolin myös avain vaikuttaa siihen että emme lisää kaksia työmarkkinoita suomessa vaan pikemminkin estämme niiden syntyä muutokset edistäisivät myös ulkomaisten ja kotimaisten yritysten tasavertaista kilpailua lähetettyjen työntekijöiden työehdot määräytyvät edelleen lain ja yleissitovien työehtosopimusten mukaan mikä on koko työelämän tasa arvon perusta nyt ehdotetuilla muutoksilla täsmennettäisiin lähetettyihin työntekijöihin työntekijöihin sovellettavia palkkasäännöksiä säätämällä vähimmäispalkan sijasta palkasta

tämä tukee direktiivin edellyttämää palkkakäsitteen laajaa tulkintaa palkkatasa arvo ja palkkojen läpinäkyvyys ovat tavoittelemisen arvoisia asioita jotta kukaan ei joudu hyväksikäytetyksi tai syrjityksi työssään ehdotuksissa on huomioitu suomen työehtosopimusjärjestelmä ja samalla edistetty muutosdirektiivin sallimissa rajoissa ulkomaisten yritysten yhdenvertaista kohtelua suomalaisten yritysten kanssa kun ne järjestäytyvät suomessa tai liittyvät valtakunnallisten työmarkkinaosapuolten työehtosopimuksiin tämä muutos koskisi myös alihankintatilanteita ja yritysryhmän sisäisiä siirtoja myös minä tervehdin tätä ilolla ja lämmöllä majoitusoloja koskevia laadullisia vaatimuksia sovellettaisiin jatkossa myös lähetettyihin työntekijöihin ja siten terveydensuojelulain ja työehtosopimusten vaatimukset majoitusoloista tulisivat sovellettaviksi myös tähän ryhmään näin voitaisiin puuttua lähetettyjen työntekijöiden majoitusoloissa ilmenneisiin puutteisiin kuten edustaja lehtokin tässä totesi ja väittäisin että jokainen meistä on varmasti yhtä mieltä siitä että ei kenenkään siis ei kenenkään kuulu nukkua parakissa rottien kanssa on valitettavaa että ministeri haatainen ei ole paikalla mutta hallituksen neuvottelut ovat hallituksen

puhemies kannatan myös tätä tehtyä lakiesitystä tässä nyt korona aikana kun valiokuntien työkin toimii vähän poikkeuksellisesti tämä on ollut jo työelämä ja ja tasa arvovaliokunnassa ennakkokäsittelyssä ja on ollut asiantuntijakuuleminen ja meillä on ollut sitä kautta mahdollisuus tutustua näihin asiantuntijalausuntoihin kyllä siellä rakennusalan työntekijöiden lisäksi rakennusalan myöskin suomen yrittäjien lausunto on positiivinen tälle lakiesitykselle ja myös sille että siinä on tämä suojasäännös eli niin sanottu ordre public käytäntö mukana suomeksi sanottuna kuten täällä ovat jo edelliset puhujat puhuneet se tarkoittaa sitä että kilpailuasetelma tulee tasavertaiseksi

vaikka rakennustöitä joissa nyt pääosin pääosin on kuten tässä taidettiin mainita kaksi kolmasosaa kaikista lähetetyistä työntekijöistä kun rakennustyöt keskittyvät näihin suurimpiin kasvukeskuksiin pitkälti niin erityisesti tämä tämä ikään kuin oman alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman tarve kohdistuu esimerkiksi pääkaupunkiseudulle tampereelle ja joihinkin muihin muihin kasvukeskuksiin ja ja silloin on tietysti olennaista että suomalainen tarjoaja voi tuoda vaikka pohjanmaalta tai pirkanmaalta tai satakunnasta tai tai savosta tai mistä hyvänsä työntekijöitä esimerkiksi helsingin rakennustyömaille ja ja heillä on omat työehtosopimusmääräyksensä päivärahoista ja muista järjestelmistä niin olisi epäreilua kilpailua kuten lausunnoissa hyvin todetaan jos sitten nämä vastaavat säännökset eivät sitoisi sitä joka tuo tänne romaniasta tai tai bulgariasta työvoimaa kokoomus ei sinänsä vastusta missään nimessä ulkomaista työvoimaa vaan pidämme sitä välttämättömänä muun muassa rakennusalalla mutta emme emme nyt emmekä koskaan ole kannattaneet sitä että ulkomaalaista työvoimaa tuodaan polkemaan kotimaisia siitä ei ole kyse sen takia järjestelmän pitää olla sellainen että se että se on tasapuolinen nyt varsinkin tässä työllisyystilanteessa missä me missä me nyt olemme on hyvinkin todennäköistä että kun väistämättä mennään mennään kohti lamaa

reiluilla pelisäännöillä ulkomaista työvoimaa
arvoisa puhemies yhdyn näihin edellisiin kehujiin näissä asioissa tämä on hyvä hyvä muutos nimenomaan koskien näitä vierasperäisiä työntekijöitä ja sillä tavalla vie eteenpäin tasa arvoista kilpailutilannetta ja parantaa suomalaisten yritysten mahdollisuutta olla näillä rakennusmarkkinoilla minä kävin aamulla juttelemassa tästä asiasta tuolla rakennusliitossa ja siellä tuli semmoisia yllättäviä ja hälyttäviäkin juttuja esille esimerkiksi tämmöisistä alihankintaketjuista kuinka huonosti niitä on pystytty valvomaan ja että ne eivät toimi riittävällä tasolla siihen nähden me tarvitsemme myös riittävät valvontaresurssit toimitaan työehtojen ja majoitusasioitten osalta sillä tavalla että ne ovat kunnolliset hyvät ja laadukkaat ja päivärahat tulevat oikealla tavalla maksettua tähän tarvitaan varmasti lisää resursseja tuli esimerkkejä jopa siitä että saattaa olla

uzbekistanilaisia työntekijöitä rakennusmiehiä samassa parakissa kymmenen yöpymässä pienissä ahtaissa tiloissa näin korona aikana jos siellä joku pärskähtää sen koronan liikkeelle niin kukaan ei valvo sitä mihinkä se menee he vain pyörivät siellä työmailla ja ovat töissä ja tavallaan on vaarana taudin leviäminenkin lähtee sitä kautta uudelleen eteenpäin menemään sinänsä koko tämä lakiehdotus on hyvä mutta se valvonta minua huolestuttaa eniten tähän valvontaan pitää myös saada satsauksia niin että meillä toimivat nämä järjestelmät kunnolla

puhemies täällä varmaan kollegatkin ovat pahoitelleet sitä että ministeri ei pysty olemaan paikalla koska tämä on kyllä tärkeä parannus lähetettyjen työntekijöitten direktiivistä johdettuun suomalaiseen lainsäädäntöön ja siinä mielessä tärkeä ja voisi sanoa että tämä on suomalaisen yrittäjän paras puolustus että meillä pystytään varmistamaan se että työehtoja ja palkkoja ei pystytä lähettämisen tai vuokratyön kautta polkemaan täällä joku kollegoista totesi että nyt pitää noudattaa samoja palkkasäännöksiä kyllä niitä itse asiassa tähänkin mennessä on pitänyt noudattaa mutta nyt tässä tehdään kyllä selkeästi tämmöinen täsmentäminen sitten erityisesti näihin majoitusoloihin liittyvää siinä direktiivissä ei lähdetty euroopan laajuisesti tarkentamaan niitä majoitusoloja muistan kun euroopan parlamentissa istuin meppinä kun sitä siellä käsiteltiin ja olin oman epp ryhmäni raportoija siinä niin silloin todettiin että aika vaikea on lähteä euroopan laajuisesti laittamaan tiettyjä standardeja löytyy lainsäädännöstä standardit ja nyt niitä sitten laajennetaan tässä koskemaan myöskin lähetettyjä työntekijöitä mikä on sinällänsä erittäin hyvä tässä edustaja semi nostikin esille just tämän valvonnan ja tietojenvaihdon tärkeyden tämä on yksi keskeisimmistä asioista koska muutenhan nämä jäävät kuolleiksi pykäliksi jos ei pystytä valvomaan se asia mitä täältä suomesta päin vietiin sinne direktiiviin oli se että meillä rakennustyömailla on nykyään pakollisena tämä tunnistekortti josta nähdään henkilöllisyys tämä oli sellainen mikä meiltä voitiin viedä muuallepäin hyvänä käytänteenä kannattaa ottaa käyttöön muuallakin jotta tiedetään että ne ihmiset ovat oikeasti niitä jotka siellä palkkalistoissa näkyvät tässä on hyvä kiinnittää huomiota siihen että lähettämisen ennakkoilmoitukseen esitetään tehtäväksi just näitä sisällöllisiä muutoksia ja tiedonantovelvollisuutta laajennetaan koskemaan kaikkia lähetettäviä työntekijöitä tämä on siinä mielessä tärkeää että että pystymme varmistumaan että ne ihmiset ovat niitä joita pitäisi olla ja toisaalta sitten kun maitten viranomaiset tarkastavat sitä että on maksettu palkkaa niin siitä että sitten jossakin maassa on maksettu myöskin ne sosiaalikulut

lähettämisen kautta saatetaan saada tällä hetkellä halvempaa työvoimaa johtuu kuitenkin siitä että näitten sosiaali elikkä sivukulujen kohdaltahan on kyseessä lähettävän maan lainsäädäntö ja jos siellä on hyvin matalat tasot niin silloin tietysti tietysti on mahdollisuus saada sitä kautta kustannushyötyä mutta me emme pysty tietämään onko niitäkään maksettu jos emme pysty tätä tietojenvaihtoa tekemään näitten maitten viranomaisten välillä tässä yhteydessä nostaisin esille vielä sen sen asian joka nyt ei varsinaisesti lähetettyihin liity että suomeenkin työntekijöitä on houkuteltu myös sillä että on sanottu että on mahdollisuus päästä tietyn ajan kuluttua suomalaisen sosiaaliturvan piiriin ja esimerkiksi perheille lapsilisät saada suomesta arvoisa puhemies me tiedämme että me tarvitsemme suomessa myöskin ulkomailta tulevaa työvoimaa mutta sen ehdoton edellytys on se että missään tapauksessa työehtoja eikä myöskään palkkoja poljeta vaan ollaan samalla viivalla suomalaisten yrittäjien kanssa

herra puhemies olisi ollut hienoa että ministeri olisi ollut täällä lähetekeskustelussa tätä esittelemässä mutta olen tietoinen siitä että ministeri on on valtioneuvoston neuvotteluissa ja ja jos tällaista lainsäädäntöä tulee niin kovasti suon että ministeri on edelleen tekemässä hallituksen riveissä erinomaista lainsäädäntövalmistelutyötä ja siinä mielessä on oikeinkin hyvä asia näinpäin kuten tässä hyvin yksituumaisesti on tuotu esille

on tärkeä kysymys erityisesti rakennusalan työnantajille mutta totta kai myös suomalaiselle rakennusmiehelle jota tämä kaikkein eniten koskee surullisena voi todeta että ek on tätä vastustanut samalla teknologiateollisuus siellä minä ymmärrän jollakin lailla ekta kun se kuitenkin edustaa enemmän sitä niin kuin isojen pörssiyhtiöiden näkemystä että mistä säästötoimia vain pystyttäisiin aikaan saamaan alihankintaketjussa niin se on vain pörssiyhtiön omistajan pussiin virtaavaa rahaa mutta ilahduttavaa on että me täällä yli puoluerajojen

mikä tässä on ollut tapetilla eli eli kun näkee että sak sttk akava rakennusliitto sekä rakennusteollisuus ja suomen yrittäjät ovat tämän esityksen takana niin se on erityisen hyvä edustajat semi ja essayah toivat esille tämän valvontaresurssin meidän varmasti pitää myös ruveta pohtimaan kuinka me kehitämme omia valvontajärjestelmiämme jos se on jalkajuoksua ja paikalla olemista niin tästä tulee niin kallis ja byrokraattinen järjestelmä että meidän pitää pystyä virtaviivaistamaan meidän omaa valvontajärjestelmäämme ja tehdä myös sinne se dataloikka me tiedämme että palkanmaksua voidaan katsoa tilinauhalta ja todeta että kyllä henkilö lähetetty työntekijä on saanut täällä työehtosopimuksen mukaista palkkaa mutta kun samaan aikaan sitten niin kuin tässä on tuotu esille käytänteet majoituskustannusten osalta ovat sellaiset että on kymmenen henkeä yksiössä ja jokainen maksaa viisisataa euroa kuukaudessa vuokraa niin siinäpä se sitten onkin näitten osalta ja nyt kun nämä majoituskustannukset tässäkin ovat tulleet esille niin että niiden pitää tämän esityksen mukaisesti jatkossa mennä niin se on erityisen tärkeä asia pidän tätä esitystä erinomaisena ja toivotaan että näin korona aikoina tämänkaltaisia kehittäviä

arvoisa puhemies tämä on erittäin tervetullut hallituksen esitys itse hieman ihmettelin että kun näin

tuodaan vain sitä koskevia lakiesityksiä kiireellisenä niin miksi tämä olisi kiireellinen mutta kun katsoin noita päivämääriä niin ymmärsin kyllä miksi tämä euroopan unionin direktiivi on tullut voimaan jo kahdeskymmeneskolmas kesäkuuta kaksituhattakahdeksantoista ja tämä on pantava jäsenmaissa täytäntöön kolmaskymmenes seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä eli meillä on on ollut kaksi vuotta aikaa ja vasta nytten tämä tuodaan eduskuntaan oletan että tämä oltaisiin voitu tuoda paljon aikaisemminkin perussuomalaiset ovat pitkään kritisoineet halpatyövoiman tuontia suomeen koska se kilpailee suomalaisten kanssa samoista työpaikoista ja polkee palkkatasoa tämä esitys nytten poistaa tämän epäkohdan en tiedä poistaako kokonaan mutta ainakin suurelta osin mikäli valvonta pelaa näitä lähetettyjä työntekijöitä oli suomessa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista yhteensä noin kaksikymmentäkolmetuhatta henkilöä eli henkilöitä joilla oli niin sanottu a yksi todistus tulivat meille töihin toisesta eu maasta ja suurimmat maat olivat viro ja puola erittäin tervetullut esitys hieno homma kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan tässäkin enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan lääkelain lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamista tietyiltä osin muutosten tarkoituksena on parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä suomessa lääkelakiin ehdotetaan seuraavia muutoksia ensinnäkin lääkkeen saatavuushäiriötilanteessa tai todennäköisen saatavuushäiriön uhatessa sosiaali ja terveysministeriö voisi viimesijaisena keinona silloin kun se on kansanterveyden suojelemiseksi välttämätöntä määräaikaisesti rajoittaa tai kohdentaa lääkevalmisteen tai

lääkejakelun katkoksista lisäksi lääkevalmisteiden myyntiluvan ja rinnakkaistuontimyyntiluvan haltijoiden ilmoitusvelvollisuutta täsmennettäisiin ilmoitusvelvollisuuden tarkempi säätäminen parantaisi entisestään tiedonkulkua toimijoiden välillä ehdotetulla muutoksella voidaan edistää sitä että viranomaiset apteekit sairaala apteekit lääkekeskukset ja eläinlääkärit saisivat tiedon sellaisista lääkejakelun häiriö ja keskeytystilanteista jotka voivat merkittävästi vaikuttaa lääkkeiden toimituksiin

täsmennettäisiin siten että lääkkeiden myyntiä varten olisi oltava yksi yhtenäinen asiakastila varaston tulisi sijaita tässä tilassa tai välittömässä apteekin läheisyydessä olevassa tilassa muutoksen tarkoituksena olisi selventää sitä että yhdellä luvalla voisi harjoittaa toimintaa vain yhdeksi toimipisteeksi katsottavasta asiakastilasta velvoitevarastointilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset velvoitevaraston tarkastajan ja lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen oikeudesta antaa velvoittavia määräyksiä lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen määräystä voitaisiin ehdotusten mukaan tehostaa uhkasakolla lisäksi lakia täsmennettäisiin siten että velvoitevaraston on sijaittava suomessa ja että sosiaali ja terveysministeriö voisi päättää velvoitevarastoinnin alituksesta myös laajamittaisen saatavuusongelman uhatessa tartuntatautilakia muutettaisiin siten että sosiaali ja terveysministeriön oikeutta määräaikaisesti rajoittaa tai antaa oikeuksia määrätä ja luovuttaa tartuntataudin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä laajennettaisiin tartuntataudin ennaltaehkäisyyn ja tartuntatautiin liittyvien oireiden ja jälkitautien hoitoon käytettyihin lääkkeisiin lisäksi ehdotuksessa esitettäisiin laajennettavaksi niiden terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden piiriä joiden osalta voidaan sosiaali ja terveysministeriön asetuksella poiketa poiketa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ennen laitteiden saattamista markkinoille muutosten tavoitteena on turvata tartuntatautien ehkäisyn ja niiden oireiden ja jälkitautien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden yhdenvertainen jakelu ja saatavuus käyttäjille kiitos
arvoisa puhemies tässä voi nähdä että kun on tämmöinen erityinen kriisiaika niin se toisaalta sitten kirvoittaa tekemään lainsäädäntöä kun huomataan tiettyjä puutteita tämän kriisin aikana nähtiin myöskin se että tarvittiin valmiuslain asetuksia joilla pystyttiin varmistamaan lääkkeitten saatavuus ja riittävyys suomessa on huomioitava se että sitten kun näistä ajoista päästään pois niin edelleenkin on todella tärkeää huolehtia lääkkeitten saatavuudesta ja riittävyydestä maassamme kun katsoo maailmallakin tätä kriisiä niin voi sanoa että hyvin samantyyppisiä puutteita on monissa muissakin maissa huomattu ja ja todellakin ymmärretty että joskus voi olla kysymys vaikkapa yhden ainoan lääkeaineen puuttumisesta joka saattaa olla kriittistä vaikkapa sitten hengityskonepotilaitten tai vastaavien kohdalla ja sen tähden voi sanoa että tämä lainsäädäntö on kyllä kannatettava ja tervetullut kun ministeri on paikalla niin niin tässä yhteydessä olisin halunnut tietää tässä pohdittu tätä apteekkiverkkokauppasääntelyä sen tarkemmin tai nähty onko siinä jollakin tavalla mahdollisesti muutoksiin tarvetta koska aika paljon tai ainakin näin olen ymmärtänyt tämän epidemian aikana myöskin sitten verkkokauppa on vilkastunut ja tietysti apteekit ovat kehitelleet monia muitakin tapoja joilla ovat sitten voineet toimittaa potilaille näitä lääkkeitä ilman että välttämättä esimerkiksi riskiryhmäläisten on tarvinnut lähteä sinne paikan päälle

ilmeisesti tässä on kuultu myöskin sitten alan toimijoita laajasti tämän lainsäädännön valmisteluvaiheessa ja jos ei niin viimeistään sitten ainakin siellä valiokuntavaiheessa mutta tähän verkkokauppasääntelyyn olisin

kaikki muutokset joilla pystytään parantamaan lääkkeiden saatavuutta ovat ovat hyvä hyvä asia tässä esityksessä on nyt yhdistetty lääkelain lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttaminen pohjalla osin valmiuslain asetus

halutaan sitten viedä myöskin lakiin ja varmasti ihan perustellusti tämä kuulemisaikataulu on tietenkin ollut haastavan tiukka lausunnonantajille on ollut hyvin lyhyt aika milloin he ovat pystyneet sen lausunnon antamaan ja ja se on tietenkin ollut tässä tässä hankaluus ja valiokunnassa sitten yritetään vielä saada heiltä lisätietoa asiasta joka tapauksessa vaaditaan vaaditaan perusteellinen käsittely tämän osalta tässä on paljon paljon asiaa koska osa näistä tulee siis jäämään pysyvään lainsäädäntöön ei ole kyse niin sanotuista koronaan liittyvistä koronan esille tuomista kyllä vaan pysyvistä muutoksista jotka eivät ole määräaikaisia täällä on joitakin kohtia noussut esille esimerkiksi varastojen sijoitus ja ja myöskin kalliit lääkkeet ja niiden velvoitevarastointi se on varmasti kohta mikä pitää miettiä miten se kaikkia niitä koskee koska ne ovat todella kalliita lääkkeitä

tässä on paljon asioita ja varmasti valiokunnassa sitten käydään niitä huolella läpi mutta nostaisin tässä esille kysymyksen kun ministeri on paikalla olen tehnyt lakialoitteen lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi niin että että jos lääkkeiden saatavuushäiriössä huomataan ettei ole apteekissa toimittaa asiakkaalle esimerkiksi juuri sitä vahvuutta

mikä on reseptissä niin voitaisiinko se toimittaa toisen vahvuisena mutta kuitenkin niin että se kokonaisvahvuus pysyisi samanlaisena eli esimerkiksi voi olla kaksi tablettia yhden sijasta huolellisesti tietenkin niin että potilasta ohjattaisiin ja vain silloin kun asiakas itse on siihen suostuvainen tämä helpottaisi sekä lääkäreiden hoitohenkilökunnan että apteekin työtä koska käytännössä nyt joudutaan soittelemaan

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys on sinällään kannatettava ja perusteltu mutta ongelmaksi jää edelleen se että suomi on edelleen hyvin riippuvainen lääkehuollon maahantuonnista jo maaliskuussa lääkkeiden kysyntä oli ennätystasolla koronaviruksen takia silloin kun se virus alkoi kunnolla täällä jyllätä ja alkoi tulla kaikennäköisiä muita asioita niin ihmisethän lähtivät hamstraamaan apteekeista varsinkin särkylääkkeitä ja kipulääkkeitä kuumelääkkeitä ja nehän alkoivat hyllyissä vähenemään tosin apteekit pääsivät vanhoista tuotteista eroon mutta ei tämä lääkepula nyt pelkästään koronakriisin aikana ole ollut kun katsoo suomen apteekkariliiton tekemää kyselyä niin jo viime vuoden syksyllä oli iso pula kipulääkkeistä e pillereistä verenpainelääkkeistä adrenaliinikynistä ja syöpälääkkeistä elikkä todella tärkeistä lääkkeistä eikä silloin ollut minkään näköistä epidemiaa pelkästään nyt tämänhetkinen tilanne arvoisa puhemies pelkät lääkehuoltoon liittyvät nyt esitetyt kiristykset eivät välttämättä aina auta kun ei myös tartuntalain kuudennenkymmenennen pykälän mukaisia varsinaisia karanteenipäätöksiä koronaepidemian aikana tehty suosituksessa pysyä karanteenin omaisissa olosuhteissa tai muissa sellaisissa ei ole kyse laissa tarkoitetusta karanteenista vaan nimenomaan suosituksesta jonka noudattamatta jättäminen ei ole rangaistavaa ihmisethän eivät nyt pysyneet karanteenissa vaikka sitä toivottiin tämähän lisää lääkkeitten käyttöä tauti lisääntyy kun ihmiset lähtevät pyörimään minne ei pitäisi esimerkiksi karanteenisuosituksia rikottiin räikeästi espoon nihtisillan vastaanottokeskuksessa jonka asukkailla on on ollut vaikeuksia noudattaa espoon kaupungin tartuntatautiyksikön asettamia karanteeniohjeistuksia vastaanottokeskuksessa asuvasta neljästäsadastakymmenestä turvapaikanhakijasta sadallayhdellä on ollut koronavirustartunta kevään aikana mutta viranomaisten toimivalta ei riitä heidän liikkumisensa tai alueelta poistumisen rajoittamiseen saatikka estämiseen

herra puhemies tosiaan tämä käsittelyssä oleva lakiesitys on on tärkeä ja on hienoa että se on on saatu eduskuntaan tosiaan niin kuin ministeri täällä esitteli lain päätavoite on parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä suomessa poikkeusolojen ja valmiuslain käyttöönottoasetuksen päättymisen jälkeen niin kuin täällä on todettu lääkepulahan oli todellisuutta jo ennen ja lääkehuollosta vastaavan ministerin keskeinen tehtävä onkin tehdä kaikki voitava että lääkkeitä on saatavilla on sitten epidemiakriisi tai ollaan siinä normaalissa tilanteessa johon mahdollisimman pian päästään kun tätä lakia on on tehty niin kyllä alan toimijoilta on tullut viestiä että hyvin kiireellä on valmisteltu hienoa että se on tänne tullut mutta varmasti on tärkeää että nyt täällä valiokunnan puheenjohtajat ja eduskunta arvioivat onko tämä huolellisesti tehty koska kyseessähän on pysyvä lääkelain muutos joka ei liity vain tähän koronaepidemiaan vaan ennen muuta niihin normaalioloihin ja ja valiokunnan on tarkkaan tämä lakiesitys käsiteltävä tuo lääkealan tiekartta koko lääkealan lainsäädäntö laahaa pahasti jäljessä täällä mainittiin verkkokauppa ovatko säädökset sellaisia että että verkkokauppa voi toimia turvallisesti ja modernisti samalla tavalla kuin ehkä muissa pohjoismaissa jo monet muut säädökset ovat jääneet käsittelemättä ne kaatuivat viime kaudella ehkä opposition jos tässä sallitaan sote jarrutukseen emme

miten tämä etenee siitä kysyisin jos ei ehditä niin onko onko ministeriössä nyt resursoitu virkamiehet niin että että päästään eteenpäin ja ja todellakin lääkealaa koskeva lainsäädäntö saadaan tälle vuosituhannelle maaliskuussa asiakasmäärät kasvoivat kun hallitus ilmoitti rajoitustoimenpiteistä apteekit jotakuinkin selvisivät mutta pullonkaulaksi muodostui tukkuporras josta tavaraa ei saatu liikkeelle ja toimitukset olivat kovin rajoitettuja viikkoja

kaksituhattaseitsemäntoista aika aktiivisestikin oppositio ja myös me hallituspuolueet puhuimme oriolan kriisin jälkeen noista tukkujen vastuista ja ja sitten jäimme pohtimaan minkälaisia lakiesityksiä tulee onko niitä tulossa miten ministeri tämän näkee sitten näin tehyläisenä kansanedustajana vielä se että hyvin vahvasti lausunnoissa terveydenhuollon ammattilaiset toivoivat lääkkeiden saatavuusongelmien parempaa tiedottamista terveydenhuollon ammattilaisille ja asiakkaille koska aika usein asiakas saa tiedon vasta apteekissa ja tuota tietoa voisi tuoda aikaisemminkin ihan viimeisenä kysyn apteekkien nykyistä laajemmasta oikeudesta vaihtaa lääkkeitä tuosta kysyin kirjallisessa kysymyksessä minkä täällä edustaja laiho nosti esille viidennenkymmenennenseitsemännen b pykälän muuttamisen siinä annettaisiin oikeus

lääkäriliitto on tätä kannattanut tämä jo toimii myöskin muissa pohjoismaissa ja totesitte kirjallisen kysymyksen vastauksessa että mietitte tätä niin onko mahdollista että tämä lakiesitys nyt tuotaisiin eduskuntaan
eduskunnan vanha käytäntö on se että jos puhelin soi kesken täysistunnon niin se kenellä puhelin soi tarjoaa kahvit kaikille paikalla olleille edustajille koronarajoitukset olivat edustaja hoskosen onni

arvoisa puhemies kiitokset tästä hallituksen esityksestä jonka koen kyllä tässä maailmanajassa todella tärkeänä esityksenä niin kuin tässä on useissa puheenvuoroissa puhuttu edustaja sarkomaa ja lehto viimeksi meillähän lääkkeiden saatavuudessa on on ollut ongelmia pitkin matkaa ja varmasti tähän liittyen meille edustajille on kysymyksiä tullut ja itsekin jo syksyllä tein ministerille lääkkeiden saatavuuden turvaamisesta kirjallisen kysymyksen asia on siis varsin keskeinen tietysti tämä koronaepidemiatilanne on saanut meidät ihan erityisesti havahtumaan tähän asiaan ja niin kuin tiedetään niin kun poikkeusoloihin päädyttiin niin lääkkeitten hamstraaminen alkoi ja ja se lisäsi tietysti sitten erityisesti sitä että piti pystyä puuttumaan siihen kuinka paljon näitä lääkkeitä voidaan kuluttajille ja ja kansalaisille jakaa on ollut hienoa että että lääkkeiden saatavuutta on seurattu aktiivisesti koko epidemian ajan ja lääkehuolto on toiminut suomessa hyvin eikä vakavia saatavuusongelmia ainakaan omien tietojeni mukaan ole ilmennyt niin kuin tiedetään me olemme globaalien tuotantoketjujen päässä lääkehuollon osalta pitää olla koko ajan tarkkana ja sen takia näen erittäin tärkeinä nämä kolmeen lakiin ehdotetut muutokset

muutoksista lääkelakiin nostaisin erityisesti lääketukkukaupoille tulevan ilmoitusvelvollisuuden lääkejakelun katkoksista koska on todella tärkeää että se tieto kulkee silloin kun meillä on niitä tuotanto ja lääkejakelukatkoksia kuten tässä on jo tullut esille aikaisemmissa puheenvuoroissa on myös tietysti tärkeätä että tieto olisi jo lääkettä määräävällä lääkärillä ja ja sitten potilaalla myös sitten lääkkeiden

nostaisin erityisesti täsmennykset siihen että velvoitevaraston olisi sijaittava suomessa ja sosiaali ja terveysministeriö voisi päättää velvoitevarastoinnin alituksesta myös laajamittaisen saatavuusongelman uhatessa nämä ovat tärkeitä muutoksia ja ja varmasti näihin sosiaali ja terveysvaliokunnan

arvoisa puhemies kiitokset myös ministerille asian selkeästä ja hyvästä esittelystä tässähän todella kuin kollegat ovat maininneet kolmeen eri lakiin tehdään muutoksia tässä tartuntatautilain muutoksessahan olennaisin asia on se että myös tämmöinen yleisvaarallisen tartuntataudin epäily otetaan nyt lähtökohdaksi sille että voidaan karanteenipäätös tehdä ja se on tärkeä asia mutta keskityn itsekin niin kuin tässä muutkin ovat keskittyneet enemmän nyt tähän lääkkeiden saatavuusasiaan

asteittain tullaan purkamaan niin meillä täytyy löytyä niin sanotusta tavanomaisesta lainsäädännöstä keinot säädellä myös muuttuvissa olosuhteissa näitä asioita ihan sama logiikka koskee muuten myöhemmin tänään

istunnossa pöydälle laitettavaa säädöstä kiireettömästä hoidosta en nyt laajenna tässä vaiheessa keskustelua siihen mutta oma mielipiteeni siitä asiasta on se että me emme voi mennä koko vuotta sillä että meillä on se kyseinen pykälä taitaa olla valmiuslain kahdeksaskymmeneskahdeksas pykälä voimassa vaan meidän täytyy itse asiassa terveydenhuoltolakiin saada erillinen säädös miten niissä oloissa joissa me nyt elämme pystytään sitten tavallisella lainsäädännöllä sitä asiaa hallitsemaan mutta tässä on kysymys todellakin lääkkeiden saatavuudesta ja siitä että voidaan valtion toimenpitein tässä tapauksessa terveysministeriön johdolla säädellä ja ensisijaistaa eli asettaa tärkeysjärjestykseen tiettyjen sairauksien epidemian tai muun tilanteen hoitoa tietyillä lääkkeillä jotta tämä konkretisoituisi niin otetaan nyt esimerkiksi tämä paljon puhuttu oxiklorin eli hydroksiklorokiini jota on käytetty ja kokeiltu eri puolilla maailmaa nyt tämän koronainfektion hoitoon suomessahan nähtiin tämähän on ihan sanomalehtitietoa joka on meillä kaikilla ollut saatavilla että kahden viikon ajan maaliskuussa voimakkaasti lisääntyi apteekeissa oxiklorinin osto lääkärit alkoivat määrätä itselleen ja kenties sitten reumapotilaat pyytää lääkäreiltä reseptejä että voisiko saada varastoon näitä lääkkeitä tämä on hyvä esimerkki siitä että jos nyt olisi todettu että meillä tietyissä tapauksissa vaikeassa infektiossa tarvittaisiin kohdennetusti tätä kyseistä lääkettä juuri joillekin potilaille niin ne lääkkeet olisivatkin siirtyneet ihmisten kotivarastoon semmoisille potilaille joilla ehkä ei ollenkaan ollut se se tilanne eli tässä mielessä tämä lainsäädäntö on on erinomaisen hyvä ja ja sitten kun tämä tulee valiokuntaan käymme tietenkin tämän perusteellisesti läpi mutta kiitoksia tästä asiasta
arvoisa puhemies edustaja linden tuossa edellä kuvasi hyvin tämän lainmuutoksen sisällön elikkä ollaan parantamassa lääkkeiden saatavuutta sillä tavoin että stm voisi määräaikaisesti rajoittaa tai kohdentaa sellaisten lääkeaineiden luovutusta joista on pulaa juuri sillä hetkellä palautehan tästä on ollut lausuntokierroksella pääosin mutta siellä on tullut esiin myöskin sitä että pelkästään lainsäädännöllä ei paranneta riittävästi lääkkeiden saatavuutta tällä tarkoitetaan lähinnä sitä että meillähän on ollut tämä lääkkeiden saatavuusongelma jo ennen koronaa itse tein siitä asiasta viime vuonna viime kesänä kirjallisen kysymyksen ja sain silloin selville että esimerkiksi vuonna kaksituhattakaksitoista tuli fimean tietoon sataviisikymmentäkuusi tapausta joissa oli pulaa lääkkeistä mutta kaksituhattakahdeksantoista niitä oli jo tuhatkaksisataakolmetoista elikkä

adrenaliinikynistä ehkäisypillereistä ja ja jopa rintasyöpälääkkeistä eli meillä on joissakin sairaaloissa ollut se tilanne että jopa syöpälääkkeistä on ollut pulaa ja ja näinhän ei ei voi pitkällä aikavälillä jatkua pitää miettiä millä tavalla ylipäätään tätä lääkkeiden saatavuusongelmaa parannetaan olisiko mahdollista arvoisa ministeri esimerkiksi tehdä yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa lääkkeiden varastoinnin osalta saatavuusongelman osalta

pääosinhan valmistus ja valmistusraaka aineet tulevat kiinasta ja intiasta elikkä meidän varmaan kannattaisi pohtia koko arvoketjua tässä lääkkeiden valmistuksessa ja ja kehittämisessä ja ja viedä sitä siihen suuntaan että että suomessa niitä kannattaisi kehittää ja valmistaa tähän vaikuttavat muun muassa valtion tutkimusrahat jotka meillä vuosien mittaan ovat vähentyneet parissakymmenessä vuodessa yhdeksänkymmentä miljoonasta vähän päälle kahteenkymmeneen miljoonaan elikkä sinnekin tarvittaisiin lisää ja sitten vielä yksi asia eli se että varsinkin harvinaisten lääkkeiden osalta voisi pohtia myöskin erityislupia niiden maahantuomiseen eli arvoisa puhemies tässä esillä

ovat tärkeitä mutta samalla pitää pohtia myöskin asian ratkaisemista pidemmällä aikavälillä
arvoisa puhemies ensinnä pyydän anteeksi tekemääni virhettä näköjään tuo viestinnän viestinnän osaaminen ja järkevä hallinta vaatii vielä hieman harjoitusta mutta yritän parhaani kiitoksia arvoisa ministeri ja hallitukselle kiitokset hyvästä esityksestä koronaviruskriisi on nyt meille osoittanut miten mielettömän tärkeää on se että meillä on riittävä määrä varastossa lääkkeitä niin että myös kriisin tullen kansalaisilla on mahdollisuus saada tässä maassa lääkkeet apteekeista joka puolella suomea

nyt tiedämme kouriintuntuvasti kuten edellisessä puheenvuorossa edustaja kauma totesi että lääkkeistä on ollut joissakin lajeissa jo pulaa tämä varastointimalli mikä suomessa on käytössä on varmaan toimiva mutta siinä on selvästi puutteita kuten äsken kuulimme niin meillä on monia lääkkeitä joita ei ole ollut saatavilla tämän pienehkön kriisin aikana pitää muistaa että tämä parhaillaan elämämme vasta sanoisinko isojen kriisien ensivaroitus voi tulla joitakin muitakin markkinahäiriöitä häiriöhän voi tulla mistä tahansa vaikka kauppasodan muodossa esimerkiksi jos kansainvälinen kauppa ei käy kun ministeri on nyt paikalla käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyisin kaksi kysymystä toinen koskee tätä lääkkeiden nykyistä varastointia olemmeko sillä pääsemässä sellaiselle tasolle jossa voimme sanoa kansalaisille että lääkkeiden saatavuus on kohtuullisen hyvin turvattu aukotonta järjestelmäähän emme varmaan pysty tekemään toinen asia koskee näitä rokotteita joita koronaa varten parhaillaan tehdään luin juuri äsken netistä uutisia että kuopion yliopistossa ollaan edetty jo niin pitkälle että varmaan rokotetta ruvetaan valmistamaan

lääkkeiden saatavuus ei ole ollut pelkästään nyt tämän koronan ongelma vaan jo useampien vuosien ajan tuttuja lääkkeitä verenpainelääkkeitä hormonivalmisteita ja jopa flunssalääke finrexin taisi olla toissa päivänä useita kuukausia loppu mikä kertoo siitä että meillä on nyt tässä saatavuudessa ongelmia ja olisi laitettava näitä mahdollisimman hyvin kuntoon täällä edustaja sarkomaa viittasi tähän koko lääketoimialan tiekarttaan se on yksi asia mutta uskon kyllä että tämä koronakriisi meitä vauhdittaa tässä lääkealan kuntoon laittamisessa laajemminkin itse ajattelen sillä tavalla että tämän kriisin myötä kun ollaan nähty minkälaisia ongelmia on lääkkeitten ja sen takia että meillä ei vielä sitä rokotetta ole suomen ja myös koko euroopan pitäisi pystyä

ihan päiväkohtaisesta koronakriisistä toivottavasti pois niin pitää miettiä sitä miten tätä omaa tuotantoa ja myös yhteistyötä euroopan alueella pystyttäisiin parantamaan sitten tähän itse esitykseen itse tulkitsen sillä tavalla että tämä on tietyllä tavalla paluuta normaaliin että meillä normaalilainsäädäntöä tässä tosiaan kolmea lakia ollaan muuttamassa ja päästään pois sieltä poikkeusolojen ja valmiuslainsäädännön kehästä jos näin voisi sanoa tässä ministeri esitteli mitä tämä pitää sisällään haluaisin itse kiinnittää erityistä huomiota vähän toiseen kohtaan kuin mihin tässä edellä kollegat

niin kysyisin ollaanko tässä tässä sertifikaation kanssa tekemisissä ja minkälaisia esimerkkejä tällaisista poikkeamista on kun katsoin hallituksen esitystä niin siellä viitattiin muun muassa erityyppisiin hengityssuojaimiin ja sitten myös näihin virustesteihin minusta tämä on kiinnostava asia kun tässä kuitenkin kevään aikana on tullut ilmi ja on ihmetelty sitä miten hitaasti saadaan tiettyjä tuotteita joita voidaan suomessa valmistaa markkinoille niin liittyykö tämä nyt esimerkiksi tähän viime viikolla taisi olla kolme yritystä alkoi valmistaa näitä hengityssuojaimia tätä haluaisin kysyä

arvoisa puhemies kiitos edustajille hyvistä kommenteista ja puheenvuoroista todella niin kuin tässä useat edustajat viittasivat lääkkeiden saatavuushäiriöihin saatavuusongelmiin joista useampi teistä on myöskin tehnyt kirjallisia kysymyksiä tämä on iso ongelma ja tämä on myöskin globaali ongelma ei pelkästään

on tarpeen tässä tiivistää näiden lääkehankintojen osalta samaten esimerkiksi mitä tulee näihin rokotteisiin jotka edustaja hoskonen nosti omassa puheenvuorossaan esiin ja rokotteiden saatavuuteen suomalaisille tässä olemme liittyneet eurooppalaiseen yhteishankintamekanismiin ja tällä tavalla pystymme myöskin turvaamaan isommat hankinnat kuten täällä on todettu niin suomi on kuitenkin lääkemarkkinoilla verraten pieni pieni toimija edustaja essayah jo alussa kyseli apteekkien verkkokaupoista ja todellakin sääntelytarpeet ovat nousseet nyt tässä tässä kriisissä esille me otamme kyllä nämä kehittämistarpeet huomioon jatkaessamme lääkehuollon kehittämistä tulevan lääkehuollon tiekartan suuntaviivojen mukaisesti uskon että tästäkin kriisistä myöskin lääkehoidon osalta

tämä on käynyt kirjallisella lausuntokierroksella mutta on toki todella tärkeää että sosiaali ja terveysvaliokunta vielä tämän käy läpi mutta olemme myöskin jo tehneet muutoksia näiden näiden lausuntojen perusteella tähän tähän esitykseen tämä lääkeaineen vaihto tai annoskoon vaihtaminen apteekissa mihin viittasivat edustajat laiho ja sarkomaa on tosi tärkeä ja ja hyvä asia ja me tähän perehdymme ministeriössä asiantuntijoiden kanssa en lupaa että tuomme sitä nyt tähän pakettiin mitenkään enää kiireellä mukaan vaan se täytyy valmistella huolellisesti ja käydä asiantuntijoiden kanssa läpi arvioimme sitä asiaa ja palaamme myöhemmin tähän täytyy todeta että viime kaudella tehtiin jo todella paljon työtä kun kun tehtiin apteekkilakiin uudistusta ja muutostarpeita nämä hallituksen esitykset kuitenkin raukesivat silloin vaalikauden vaihteessa ja ja nyt sitten olemme tuomassa tämän istuntokauden aikana näitä esityksiä eduskunnalle ja niitä tällä hetkellä siellä siellä käymme läpi puhemies jäi varmasti nyt monta kysymystä vielä vastaamatta kolme minuuttia jo kului ehkä tässä nopeasti jos sallitte vielä vielä edustaja vehviläisen kysymykseen näistä lääkinnällisistä laitteista näillä tarkoitetaan muun muassa kirurgisia nenä suusuojia että voitaisiin todellakin näitä saattaa markkinoille poikkeuksellisin kriteerein tämä oli vastaus

on tärkeä osa kotimaisen puhtaan ruuan tuotantoa ja huoltovarmuutta se on myöskin erinomainen harrastus on tarpeen taata suomessa myytävien taimien korkea laatu ja taudittomuus olemme muuttamassa taimiaineistolakia joka säätelee puutarhakasvien taimiaineiston tuotantoa markkinointia ja maahantuontia valiokunnan mietintö on yksimielinen se esittää hallituksen esityksen hyväksymistä muuttumattomana onkin kysymys monelta osin teknisestä lainmuutoksesta ruokaviraston valvoman lain tarkoituksena on edistää terveen hyvälaatuisen ja tänne suomen olosuhteisiin sopivan puutarhakasvien taimiaineiston tarjontaa laki varmistaa myös sitä että ostajat ja käyttäjät saavat riittävästi tietoja ostamistaan puutarhakasveista kuten kuulimme muutos panee täytäntöön eun direktiivin joka on annettu siemenissä ja muissa kasvien lisäysaineistossa olevista kasvintuhoojista direktiivin täytäntöön panemisessa ei ole kansallista liikkumavaraa vaan säädökset on saatava jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön koronan aikana taimien etämyynti on kasvanut etämyynnin valvonta on tullut entistä vaikeammaksi on tarpeen tuoda lakiin tämä tunnistamaton näytteenotto valvontaviranomainen voisi jatkossa tunnistautumatta tilata toimijoilta näytteitä etämyynnissä olevista taimista tunnistautumattomuus tunnistautumattomuus on tärkeää jotta internetin tilaussivuilta voidaan nähdä samat tiedot jotka myös kuluttaja näkee kun tuote on tilattu toimijalle ilmoitetaan että näyte on tilattu virallista valvontaa varten lakiin liittyy myös se että ruokavirasto toteuttaa jatkossa taimiaineiston hyväksymisen ja rekisteröinnin virasto ottaa siis vastaan hakemukset ja tekee niistä päätökset tämä ei ei olisi enää jatkossa ely keskuksen tehtävä arvoisa puhemies lain aiheuttama lisätyö voidaan hoitaa pääosin nykyisin resurssein kannatan hallituksen esitystä jos haluat tulla onnelliseksi ala puutarhuriksi

arvoisa puhemies ensinnä haluan kiittää edustaja kinnusta hyvästä neuvosta varmaan siellä elävän luonnon kanssa olette puuhastellut ja työtä tehnyt se on varmaan ihmiselle yksi niitä miellyttävimpiä tehtäviä mitä tulee tähän lakiin niin

tämän lain taimiaineistolain muuttamisesta tehtävänä on turvata se että kuluttajilla suomalaisilla ihmisillä on oikeus saada turvallista taimiaineistoa markkinoilta kiinnittäisin huomiota vielä erityisesti siihen että kun olemme täällä pohjoisessa skandinavian nurkassa tavallaan pienenä saarekkeena niin meidän on pidettävä huoli siitä että täällä viljeltävien kasvien ja ja niihin liittyvän materiaalin mikä suomeen tuodaan tai ostetaan markkinoilta tällä kertaa esimerkiksi nettikauppaa käyttäen pitää olla puhdasta ja nimenomaan tautivapaata pitää muistaa se että kun ilmasto on hieman lämmennyt sen me kaikki tiedämme nopeasti leviävät kasvitaudit alkavat ihan aidosti olla uhka maanviljelyssä tietyille lajeille ja se on myös metsässä nähtävissä tänä päivänä esimerkiksi kuusikossa kuusikossa joku kirjanpainaja leviää hurjalla lailla jos emme pidä metsiämme kunnossa meillähän keskustellaan tänä päivänä valtavan paljon hygieniasta mitä me noudatamme esimerkiksi metsissä että saako sinne jättää varastoon kuorellista puutavaraa joka levittää pikkuhiljaa sitten erilaisia tuhohyönteisiä suomessahan tätä ongelmaa ei ole se on käytännössä hoidettu erittäin tyylikkäästi ilman että se käytännössä maksaa juuri mitään ja toimii äärimmäisen tehokkaasti samalla linjalla pitää jatkaa näiden kasvitautien valvonnassa esimerkiksi maitotalouspuolelta voidaan sanoa suomi taitaa olla euroopan ainoa valtio tällä hetkellä joka on salmonellavapaa maa muutamia löydöksiä aina silloin tällöin on se on totta mutta ne on pystytty hoitamaan todella hyvällä hygienialla ja korkealla korkealla osaamisella mitä suomalaisilla maatiloilla on toivoisin nyt ihan ihan vakavalla naamalla että suomen elintarviketuotannon ja ruuantuotannon perusasioista ruuantuotannon puhtaus vapaus pahoista kasvitaudeista ja laadukkaat laadukkaat maatilat osaavat maanviljelijät pidetään tiukasti kiinni näin euroopan unionin integraation yhteydessäkin aina on syytä muistaa että kun se kriisi sitten joskus tulee niitähän valitettavasti aina määrävälein tulee sille me emme mahda mitään tässä epävarmassa maailmassa

herra puhemies olen tässä talossa kuullut puhuttavan tilastopuheenvuoroista ja nyt minäkin käytän sellaisen tilastopuheenvuoron sikäli kuin tällä hetkellä olen maa ja metsätalousvaliokunnan ainut jäsen tässä salissa mutta olen kuullut hyviä puheenvuoroja muiltakin asiantuntijoilta totean niin kuin edustaja kinnunenkin että valiokunnassa tehtiin ihan yksimielinen päätös ja on hyvä hyvä nähdä että suomessa löytyy löytyy tällaista konsensushenkeä silloin kun kyse on tärkeistä asioista

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisi

puhemies esittelen tämän meidän mietintömme esityksellä ehdotetaan muutettavaksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia komission käynnistämän virallisen rikkomusmenettelyn johdosta komission antaman perustellun lausunnon perustella ammattipätevyyden annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset ammatillisesta harjoittelusta ja tunnustamisen vaikutuksista terveydenhuoltoalan ammattihenkilöistä annettua lakia ehdotetaan puolestaan selvennettäväksi erikoislääkäreiden erikoishammaslääkäreiden ja erikoissairaanhoitajien tunnustamismenettelyn osalta

annetun lain rinnastamissäännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi lait on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista ja viimeistään ensimmäinen seitsemättä tätä vuotta sitten valiokunnan perustelut ammattipätevyysdirektiivi kaksituhattaviisi kolmekymmentäkuusi ey linkittyy eun sisämarkkinoiden perusvapauksiin eli henkilöiden ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen ja ammattihenkilöiden sijoittumisoikeuteen

viisikymmentäviisi eu joka jäsenvaltioiden on tullut panna täytäntöön viimeistään kahdeksastoista ensimmäistä kaksituhattakuusitoista ja muutokset on vuonna kaksituhattaviisitoista implementoitu suomen lainsäädäntöön komissio on kuitenkin käynnistänyt ammattipätevyysdirektiivin ja sen muutosten täytäntöönpanoon liittyvän rikkomusmenettelyn ja antanut marraskuussa kaksituhattayhdeksäntoista perustellun lausunnon jossa katsotaan ettei suomi edelleenkään täytä kaikkia ammattipätevyysdirektiivistä johtuvia velvollisuuksiaan

liittyvää esityksen ensimmäinen ja toinen lakiehdotusta pidetty tarpeellisina sekä direktiivin täytäntöönpanon täydentämisen että päätöksenteon periaatteiden selkeyden ja läpinäkyvyyden näkökulmista ehdotetut muutokset eivät pääosin muuta toimivaltaisten toimivaltaisten viranomaisten soveltamiskäytäntöjä esimerkiksi sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto valvira on myös tähänastisessa ratkaisukäytännössään soveltanut ammattipätevyysdirektiivin kymmenennen artiklan mukaisesti yleistä tunnustamisjärjestelmää silloin kun automaattisen tunnustamisen edellytykset eivät ole täyttyneet ammatillista ammatillista harjoittelua koskevien suuntaviivojen laatimisvelvoite lisää kuitenkin selvityksen mukaan valviran työtaakkaa jonkin verran hallituksen esityksen kolmas lakiehdotus kolmas lakiehdotus ei liity edellä todetun direktiivin täytäntöönpanoon ulkomaanopintolakiin ehdotettavien täsmennysten tavoitteena on ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen ja tutkintojen rinnastamisen edellytyksiä ja perusteita läpinäkyvämmiksi asiantuntijalausunnon mukaan on melko tavallista että pätevöittäviä korkeakouluopintoja erityisesti opettajankoulutuksen opintoja suoritetaan ulkomailla erillisinä opintoina tai osana tutkintoa joka on alemman tasoinen kuin tehtävään suomessa vaadittava tutkinto hakijalle ja mahdolliselle

työnantajalle on lausunnon mukaan selkeää että päätös opintosuorituksen rinnastamisesta tehdään esityksen mukaisesti vain jos hakija saa samanaikaisesti päätöksen ulkomaisen tutkinnon rinnastamisesta kelpoisuusvaatimuksena olevaan tutkintoon tai jos hän on suorittanut vaadittavan tutkinnon suomessa

puhemies kiitoksia sivistysvaliokunnan puheenjohtaja risikolle tämän asian esittelystä ja niin kuin hän tuossa alussa totesi olemme tässä tilanteessa komission komission rikkomusmenettelyn takia elikkä emme sieltä katsottuna ole pistäneet ammattipätevyysdirektiiviä voimaan vaadittavalla tavalla ja siksi näitä täydennyksiä on tarvittu niin puheenjohtaja totesi ammatillista harjoittelua koskevien suuntaviivojen laatimisvelvoitus kuitenkin todennäköisesti tulee jonkin verran lisäämään valviran työtaakkaa ja käytännössä valvira on tähänkin asti ratkaisukäytännössään soveltanut tätä ammattipätevyysdirektiivin kymmenennen artiklan mukaista yleistä tunnustamisjärjestelmää mutta joka tapauksessa tämä asia tällä hallituksen esityksellä tullaan korjaamaan täällä myöskin tämä hallituksen esityksen kolmas lakiehdotus joka ei varsinaisesti liity tähän direktiivin täytäntöönpanoon on kuitenkin siinä mielessä tärkeä että tänä päivänä yhä useammat opiskelijat suorittavat opintosuorituksia myöskin ulkomaisissa korkeakouluissa ja sitten sitten mielellään ollaan vaatimassa niitten tunnustamista osaksi suomalaista tutkintoa tässä minusta on tärkeätä että nyt on tullut selkeyttä tähän sääntelyyn elikkä että voidaan tämä opintosuoritus rinnastaa vain silloin jos hakija saa samanaikaisesti päätöksen tuon ulkomaisen tutkinnon rinnastamisesta kelpoisuusvaatimuksena olevaan tutkintoon tai jos hän on suorittanut vaadittavan tutkinnon suomessa elikkä ei voi ajatella niin että keräilee sieltä täältä näitä erilaisia erilaisia tutkintosuorituksia ja sitten lähtee vaatimaan suomalaisen korkeakoulututkinnon sisälle näitä opintosuorituksia elikkä ei voi ajatella että meillä on hyvin monenlaatuisia opintoja siellä tutkinnon sisällä koska sitten kun ajatellaan että henkilö kuitenkin todennäköisesti hakeutuu pääsääntöisesti suomalaisille työmarkkinoille niin meillä pitää olla varmuus siitä että tällä henkilöllä on myöskin riittävät tiedot ja taidot ja että laadullisesti hänen opetuksensa on ollut sellaista joka vastaa meillä suomessa suoritettua tutkintoa arvoisa puhemies niin kuin edustaja risikko puheenjohtajana totesi niin tämä on sinällänsä yksimielinen mietintö sivistysvaliokunnasta ja eteenpäin vietävää

arvoisa herra puhemies kiitos valiokunnan puheenjohtajalle selkeästä esittelystä tämä laki tulee saada voimaan mahdollisimman pian euroopan unioni ja siihen kuuluminen puhuttavat meitä suomalaisia varsinkin nyt kun puhutaan vastuista ja veloista kun puhutaan rahasta taustalle jää helposti se miksi olemme unionin jäsenmaa me voimme opiskella ja sivistyä eri maissa yrittäjät saavat käydä euroopan sisämarkkinoilla kauppaa saamme matkustaa vapaasti kunhan koronasta selviämme saamme tehdä vahvuuksiemme mukaista työtä tässä suuren rauhanprojektin ja yhteisten arvojen vakaassa euroopassa toki tämä vakaus on pandemian vuoksi viime aikoina horjunut euroopan komissio on antanut suomelle jo viime vuoden tammikuussa virallisen huomautuksen jossa on tarkasteltu suomen lainsäädännön vastaavuutta ammattipätevyysdirektiivin säännösten kanssa huomautuksessa todetaan että suomi on jättänyt täyttämättä osan ammattipätevyysdirektiivin säännöksistä tämä on toki yksi esimerkki viime aikoina siitä että pandemia on siirtänyt monen tarpeellisen lain säätämistä olemme joutuneet varovaisuussyistä siirtämään muiden kuin koronaan liittyvien lakien säätämistä eteenpäin jos tämä pandemia aika pitkittyy niin kuin nyt on mahdollista on tärkeää että alamme viedä normaalia lainsäädäntöä entistä enemmän eteenpäin ettei tule ruuhkaa tämä hallituksen esitys on vastaus tähän euroopan komission huomautukseen siksi näitä lakeja on tarpeen muuttaa

tässä edustaja essayahkin otti esille tämän tilanteen että eri maissa samantyyppiset tutkinnot ovat eritasoisia sivistysvaliokunta kiinnitti huomiota erityisesti opettajien koulutustasoon eri maissa helposti unohdamme että suomen opettajat ovat todella korkeasti koulutettuja siksi onkin tärkeää että tämä valiokunnan huomio otetaan onkeen ja koulutusten yhteensovittaminen tapahtuu oikealla tavalla nyt kun teemme samalla jatkuvan oppimisen uudistusta on tärkeää että myöskin nämä eurooppalaiset tarpeet täsmäkoulutuksiin otetaan siinä huomioon

arvoisa herra puhemies tämäntyyppinen direktiivihän mistä tässä on kysymys varmistaa sitä laatua mielestäni on erittäin tärkeää että tällainen ammattipätevyysdirektiivi kaiken kaikkiaan on ja sitä noudatetaan tietystihän me totesimme sen tuolla valiokunnassakin niin kuin tuosta meidän mietinnöstämme huomataan suomessa on tätä kyllä jo toteutettu mutta meidän lainsäädäntömme vain ei ole ollut niin eksakti kuin nyt olisi tarvittu siinä mielessä on ihan tarkoituksenmukaista sitä nyt korjata tietenkin aina se kaikkein suurin juttu on tunnistaminen ja tunnustaminen tämä liittyy nyt nimenomaan siihen tunnustamiseen aivan toinen juttu on sitten tietysti se miten tunnistetaan se osaaminen meillehän tulee hyvin paljon euroopan alueelta myöskin myöskin työntekijöitä ja jos ajatellaan esimerkiksi terveydenhuoltoa jossa meillä tulee olemaan tulevaisuudessa vielä kovempi pula asiantuntijoista niin me tarvitsemme myöskin työperäistä osaamista tänne ja nimenomaan sitä sellaista spesifiä esimerkiksi erikoislääkäreitä sairaanhoitajia me tulemme tarvitsemaan heitä meillä on tällainen yhteiseurooppalainen koulutus mutta me joka tapauksessa tarvitsemme sitä pätevyyden tunnistamista ja tunnustamista koska jokaisessa maassa kuitenkin on hieman erilainen se koulutuksen sisältö ja harjoittelutkin ovat hieman erilaisia vaikka niitä on yritetty standardisoida esimerkiksi sairaanhoitajien koulutusta niin että kun sairaanhoitaja vaihtaa euroopan maasta toiseen niin niin työnantajan pitää voida luottaa että hän osaa ja osaa juuri nämä asiat jotka on hänelle siellä kerrottu että tämä on se todistus ja sen mukaisesti osaa näitä mutta sitten oma juttunsa on tietysti se kun tulee euroopan alueen ulkopuolelta henkilöitä itsekin olen johtajana vastaanottanut henkilöitä joiden joiden asiakirjoista ei välttämättä sitten tiennyt mikä se osaaminen loppupeleissä on silloin tietysti pitää ottaa näitä tällaisia näyttökokeita käyttöön ja ja sitten sen osaamisen tunnistamiseen pitää käyttää paljon aikaa ja sitten on tietysti paljon näitä räätälöityjä koulutusohjelmia jolloin ajantasaistetaan suomalaiseen lainsäädäntöön ja suomalaiseen pätevyyteen henkilöitä joskus siihen menee jopa vuosi joskus enemmänkin mutta se on aivan pakko tehdä koska terveydenhuollossa ollaan ihmisen hengen kanssa ja ihmisen terveyden kanssa

arvoisa puhemies äskeisessä edustaja risikon puheenvuorossa käsiteltiin oikeastaan kahdeksaakymmentä prosenttia siitä asiasta jota varten pyysin oman puheenvuoroni mutta eihän hyvä asia siitä huonoksi muutu jos nostan pikkuisen näitä samoja teemoja esille ennen kaikkea kiinnitän tässä huomiota nyt terveydenhuollon koulutukseen oman pitkän terveydenhuoltotyöurani aikana ja itse asiassa voin laajentaa sitä jopa aikaan jolloin en ollut vielä itse terveydenhuollon palveluksessa mutta perhetaustani takia vietin koko lapsuuteni ja nuoruuteni asuen sairaala alueella jolloin kuulopuheissa kuulin paljon menneinä vuosikymmeninä siitä mitä sairaalamaailmassa tapahtuu ei ollut ollenkaan harvinaista että jouduttiin niin sanotussa kahvipöytäkeskustelussa joskus vähän kuulostelemaan että missäs tiedekunnassa kyseinen henkilö on suorittanut esimerkiksi lääkäritutkintonsa ja aikanaan kuopiossa jossa silloin lapsuudessani asuin kävi niin että eräs tällainen henkilö sanoi että sorbonnen yliopistossa ja sattui olemaan sen verta sivistynyttä seuruetta siinä paikan päällä että tiesivät ettei kyseisessä yliopistossa ole lääketieteellistä tiedekuntaa ja siihenhän se työnteko sitten loppui no tämä oli anekdootti tosiasia kylläkin toki mutta sen jälkeenhän tässä ollaan edetty järjestäytyneesti ja eu jäsenyyden myötä tässä on ollut selvät direktiivit miten tätä on säädelty ja aivan kuten edustaja risikko totesi niin ongelma on tällä hetkellä ehkä enemmän eu alueen ulkopuolelta tulevat työntekijät mutta juuri näin terveydenhuollossa jossa ollaan hengen ja terveyden kanssa tekemisissä on äärettömän tärkeätä että saadaan tismalleen oikea tieto koulutusten ja työharjoittelujen sisällöistä ja siitä että ne vastaavat sitä standardia minkä me olemme suomessa asettaneet se on nimenomaan terveydenhuollon laadunhallintaa ja

valiokunta esittää siis että hyväksyttäisiin muuttamattomana juuri niin tässähän on kyse siitä että ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi taustallahan on tämä komission huomautus jossa on tarkasteltu suomen lainsäädännön vastaavuutta ammattipätevyysdirektiivin säännösten kanssa näiden muutosten lisäksi lakiin ehdotetaan näitä mainittuja teknisluonteisia muutoksia joissa tavoitteena on tehdä ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen ja opintojen rinnastamisen edellytyksiä ja perusteita läpinäkyvämmiksi ja mielestäni tämä on tässä kohtaa hyvin tärkeä tavoite jo asiantuntijalausunnonkin mukaan on melko tavallista että pätevöittäviä korkeakouluopintoja erityisesti opettajakoulutuksen opintoja suoritetaan ulkomailla erillisinä opintoina tai osana tutkintoa joka on alemman tasoinen kuin tehtävään suomessa vaadittava tutkinto asiassa ei tietenkään ole sinällään mitään pahaa opiskelu ulkomailla kyllä kannattaa aina mutta henkilölle itselleen ja työnantajalle on selkeämpää että päätös opintosuorituksen rinnastamisesta tehdään vain jos hakija saa samanaikaisesti päätöksen ulkomaisen tutkintonsa rinnastamisesta kelpoisuusvaatimuksena olevaan tutkintoon ylipäätään on siis tärkeää se että tällainen epäselvyys tai tulkinnanvaraisuus saadaan pois ja selvät sävelet tilalle ja ehkä tällainen jälkijättöinenkin spekulointi kelpoisuuksista loppumaan valiokunnassa asiantuntijakuulemisessa on myös tämän esityksen ensimmäinen ja toinen lakiehdotusta pidetty tarpeellisena sekä täytäntöönpanon täydentämisen että päätöksenteon periaatteiden ja näkökulmista hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja ylipäätään valiokunnan saaman selvityksen perusteella myös meidän monien salissa olevien edustajien jotka sivistysvaliokunnassa istuvat esitystä pidetään tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

arvoisa puhemies ihan vielä muutama sananen tästä kaiken kaikkiaan on aivan totta mitä täällä jo sivistysvaliokunnan jäsenetkin ja edustaja linden totesivat että on tärkeää että on selvät säännöt miten se tunnistaminen tapahtuu tämä ei kuitenkaan poista ihan täysin sitten sitä että meillä kuitenkin sitä vertailtavuutta ja rinnastamista pitää tapahtua kun meillä on kuitenkin jonkin verran erilaiset koulutusjärjestelmät eri maissa ja meillä on ne sisällöt jonkin verran erilaisia sitten täällä puhutaan myös harjoittelusta ja on myöskin erilaisia harjoittelupaikkoja mitä suositaan eri maissa

se ei ole ihan niin helppoa ja varsinkin kun vastaanotat sen henkilön henkilön sinne työnantajana varmasti esimerkiksi edustaja linden joka on työnantajana paljon rekrytoinut alan henkilöitä tietää se on aina vaikka se on paperilla niin se osaaminen kuitenkin siitä syystä toivoisin että käytännössä meillä näyttöjä olisi enemmän ja meillä olisi mahdollisuutta näyttöihin siellä työpaikalla se on tietysti oma resurssinsa joka siihen tarvitaan sitten ja

varsinkin jos rekrytoidaan hyvin valtavasti väkeä tai joudutaan äkkitilanteessa rekrytoimaan kyllä meidän pitää käyttää käyttää myöskin sitten näitä tällaisia koulutusjaksoja näitä tällaisia niitä voidaan opinahjojen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen kanssa yhdessä järjestää ja sitten tietysti ihan näyttökokeitakin pitäisi voida suorittaa en missään nimessä sano että se on mitenkään valtaisaa mutta me olemme nähneet suomessa myös valelääkäritapauksia ja sitä voi myöskin olla näkyvissä tulevaisuudessa jos tulisi sellainen tilanne että on valtava tarve esimerkiksi hoitajista esimerkiksi eräässä euroopan maassa jossa tiedän että on valtava pula on nimenomaan ulkomaista rekrytointia nyt lisätty mutta siellä on myöskin tällainen valehoitajailmiö tällä hetkellä elikkä kun niitä papereita voidaan sorvata myöskin omatoimisesti aika taitavasti siitä syystä toivon että meillä olisi myöskin tulevaisuudessa tällaisia täsmäkoulutuksia joilla eräällä lailla saataisiin täydennettyä siihen suomalaiseen tarvittavaan osaamiseen mutta että sitten myöskin näitä näyttökokeita ja ja harjoitteluaikoja voisi sitten olla käytettävissä jolloin ihan oikeasti nähtäisiin ja ja se lisäisi myöskin turvallisuutta kiitos

arvoisa herra puhemies korona aika tuottaa monenlaisia seurauksia joista yksi on tietystikin se että rajoilla on ollut kovasti rauhallista turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut varsin dramaattisesti koronan ja sen vanavedessä tulleiden politiikkatoimenpiteiden johdosta mitä nyt sitten toki tietysti al holin leiriltä on muutamia joko itsenäisesti tai autetusti tältä osin odottelemme edelleenkin tarkempia tietoja onnistunut sitten pääsemään suomeen mutta nämä tietysti turvapaikan haun osalta ovat ovat maahanmuuttopolitiikassa aika paljon pienempiä tekijöitä turvallisuuden osalta toki sitten sitäkin merkittävämpiä mitä tulee tähän lakiesitykseen niin koronan johdosta täällä on yleisesti ottaen ollut sellainen pelin henki että hallitus on tuonut vain tähän akuuttiin kriisiin liittyviä ajankohtaisia lakiesityksiä eduskuntaan ja siitä syystä johtuen onkin tietysti ehkä vähän erikoista ja toivottavasti jossakin vaiheessa saamme lisäselvyyttä siihen millä perustein tämä nyt annettu esitys olisi sellainen että se kuitenkin ikään kuin koronaan kriisinä tai sitten mahdollisesti muuten kiireellisenä tulisi jo tässä vaiheessa tänne tuoda eikä tämä vähemmän ongelmalliseksi muodostu sen johdosta että kun puhutaan alaikäisistä mitä tulee turvapaikanhakijoihin niin kuten on aiemmissakin puheenvuoroissa täällä todettu aika merkittävä osa esiintyvistä ei sitä tosiasiallisesti kuitenkaan sitten jälkikartoituksessa ole ollut ylipäätäänkin toiveet siitä että lainsäädännön keinoin merkittäviä saavutuksia kotoutumisen saralla voitaisiin saada aikaan ovat valitettavasti pitkin matkaa osoittautuneet hieman ylimitoitetuiksi kyllä ylipäätäänkin muuton laajuudella ja toisaalta sillä mistä maista millaisista kulttuureista väkeä kuinkakin paljon minkäkin ajan kuluessa maahan lopulta tulee on paljon keskeisempi vaikutus sen suhteen kuinka tulijat sitten lopulta kotoutuvat kuin konsanaan millään lakiesityksillä silloin jos määrät pysyvät kohtuullisina ja sosiaalinen paine kotoutua uuteen yhteiskuntaan pysyy riittävän kovana niin kyllä kotoutumistakin tapahtuu mutta jos muuttajien määrät ja toisaalta kulttuurinen etäisyys vastaanottavasta yhteiskunnasta pysyvät kovasti suurena niin mikään määrä lainsäädännöllisiä kotouttamistoimenpiteitä ei pysty kotouttamista takaamaan

arvoisa herra puhemies tämän hallituksen esityksen taustallahan on niin kuin monissa puheenvuoroissa tänään on kuultu nimenomaan se että lastensuojelulakia muutettiin jälkihuollon osalta tämän vuoden alusta niin että jälkihuollon yläikärajaa nostettiin kahdestakymmenestäyhdestä vuodesta ikävuoteen nyt ehdotetulla lakimuutoksella on tarkoitus samalla tavalla nostaa alaikäisinä turvapaikanhakijoina ilman huoltajaa suomeen tulleiden nuorten saamien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ikärajaa kahdestakymmenestäyhdestä vuodesta vuoteen tarkoitus on näin ollen asettaa toisiinsa nähden mutta eri lakien soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa olevat nuoret yhdenvertaiseen asemaan toisiinsa nähden näin ollen lakiehdotus on myös perustuslain kuudennessa pykälässä säädetyn perusoikeuden yhdenvertaisuuden kannalta merkityksellinen lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia niin että kunnalle korvataan toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset kunnes nuori täyttää kaksikymmentäviisi vuotta aivan kuten lastensuojelun jälkihuollon nuoret myös kotoutumislain mukaisen jälkihuollon piirissä vaarassa syrjäytyä jälkihuollon toimenpiteiden päättyessä siksi jälkihuollon ikärajan nostaminen molemmille ryhmille on perusteltua on arvioitu että kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia nuorista hyötyisi paljon jälkihuollon jatkamisesta kaksikymmentäviisi vuotiaaksi tukea he saisivat tarvittaessa korostan tässä kohtaa nimenomaan sanaa tarvittaessa tämä ei ole yhtäläinen oikeus kaikille ja automaatio kuten täällä monista puheenvuoroista on voinut saada semmoisen ymmärryksen tukea he saisivat tarvittaessa asumiseen taloudenhallintaan koulutukseen sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn terveydenhuoltoon ja toimeentuloon tarkoituksena on tukea nuorta itsenäiseen asioiden hoitoon ja ajan myötä tuen tarve näin vähenee tässä yhteydessä haluaisin korostaa myös yksilöllisyyttä minä luotan sosiaalityöntekijänä ehdottomasti siihen että että arviointi tehdään sosiaalityössä luotettavasti tuen määrä ei ole niin kuin sanoin jo aikaisemmin mikään automaatio se voi olla joitain käyntejä sosiaalityöntekijöillä nuori tarvitsee apua oli se sitten opiskeluun liittyen taikka terveydenhuoltoon liittyen mutta niin että tätä tukea olisi saatavilla ajattelen itse niin että varhainen kotoutumisen tukeminen auttaa myöhempää pärjäämistä meidän yhteiskunnassamme ja uskon että se on meidän kaikkien toive meillä ei ole varaa yhteenkään uuteen syrjäytyneeseen olipa tausta ihan mikä tahansa edustaja peltokangas nosti myös esille lastensuojelun tilanteen liikaa asiakkaita per sosiaalityöntekijä ja niin edelleen olen erittäin paljon samaa mieltä siinä yhteydessä onneksi hallitusohjelmassa tämäkin todettu asia on merkitty ja asiakasmäärää tullaan vähentämään harvoin lastensuojeluakaan kiitellään se nähdään monta kertaa pahana ja epäonnistujana mutta haluan korostaa että aika monet lapset ja aikuiset kiittelevät lastensuojelua siitä että ovat aikanaan apua saaneet kun sitä ovat tarvinneet arvoisa

puhemies lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä nyt koronakriisin aikana tuen tarve on kasvanut entisestään ja meidän onkin varmistettava riittävä tuki kaikille sitä tarvitseville näen että tämä laki on siksi hyvin ajankohtainen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamisen lisäksi ihmisten on oltava lainsäädännön keskiössä suomen perustuslakikin tätä edellyttää nyt käsittelyssä oleva esitys on että ilman huoltajaa oleva lapsi tai nuori jolle on myönnetty oleskelulupa hänen haettuaan suomessa alaikäisenä kansainvälistä suojelua tai joka on otettu suomeen pakolaiskiintiössä voi olla tukitoimenpiteiden piirissä nykyisen kahdenkymmenenyhden vuoden yläikärajan sijaan siihen asti kunnes täyttää kaksikymmentäviisi vuotta

asti ja jousto tähän olisi tarpeen on tärkeää että tällaisessa nivelvaiheessa tukea on tarjolla nuoren iästä riippumatta kun muuta tukiverkkoa ei ole edes hyvistä lähtökohdista olevat lapset ja nuoret eivät ole täysi ikäisenä aina valmiita muuttamaan omaan asuntoon ja itsenäistymään on epäoikeudenmukaista olettaa sitä yksin saapuneilta nuorilta jälkihuollon nostaminen kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen asti on yksi keino vähentää nuorten syrjäytymistä nuori saisi näin tukea ja avustusta jälkihuollon sosiaalityöntekijästä useamman lisävuoden ajan jälkihuollon pidentäminen ja vahvistaminen ovat yhtäältä myös ennaltaehkäiseviä toimia joilla varmistetaan se että nuorten ongelmat niin inhimillisesti kuin taloudellisestikaan eivät kasva liian suureksi yhteiskunnalle tai yksilölle itselleen

vielä edustaja rydmanille hän pohti näitä kotoutumisen edellytyksiä täytyy todeta että vastaanottajamaan asenneilmapiiri on tässä yksi aivan oleellinen tekijä jopa toisen polven maahanmuuttajien oppimistuloksissa ja työllistymisessä näkyy tämä näkökulma

tämä esitys turvapaikanhakijoiden alaikäisinä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden erityiskohtelun pidentämisestä on kahdellakin tapaa käsittämätön ensinnäkin nyt on korona aika ja eduskunta toimii poikkeusoloissa nyt tänne tuodaan tällainen esitys jolla ei ole kerta kaikkiaan mitään tekemistä koronakriisin kanssa eduskunnan poikkeustoimet perustuvat herrasmiessopimuksiin mutta nyt hallitus ei tunnu näitä herrasmiessopimuksia noudattavan ja toivonkin että oppositio jatkossakin toimii yhtä vastuullisesti kuin tähänkin asti tämän koronakriisin hoidossa eduskunnassa hallitus ei todellakaan ansaitse pisteitä tästä että tällaisia esityksiä tänne tuodaan sitten taas sisällöllisesti tämä esitys on vielä käsittämättömämpi sinänsä mitään perustetta edes sille että erityiskohtelu ulottuu kahteenkymmeneenyhteen ikävuoteen asti kahdeksantoista vuotias on täysi ikäinen ja sillä selvä niin mitä ihmeen järkeä voi olla siinä että tätä rajaa nostettaisiin nyt kahteenkymmeneenviiteen vuoteen asti tätä ei hallituksen esityksessäkään viitsitä kovin paljoa perustella lisäksi täytyy muistaa se että hyvin suuri osa näistä alaikäisenä maahan tulleista tai sellaisiksi ilmoittautuneista turvapaikanhakijoista eivät kyllä tosiasiassa ole alaikäisiä olleet maahan tullessaankaan tämä on yleisesti tiedetty tosiasia tässä on käsitykseni mukaan kyse vihreiden ja muiden massiivista maahanmuuttoa ajavien kyynisestä politikoinnista ja maamme asioiden tarkoituksellisesta vahingoittamisesta lisäämällä humanitäärisen maahanmuuton vetovoimatekijöitä

tässähän on tosiaan katsoin näitä lausunnoissa kannatettu tätä jälkihuollon ikärajan nostamista silloinhan kun olin sisäministerinä meille tuli jonkin verran näitä yksin yksin tulevia ja täytyy myöntää kun olen käynyt niissä kunnissa missä on näitä yksin tulleita että kyllähän se oli aika haastavaa saada heille heille heidän tarpeitaan vastaavia yksiköitä ja ja ei ole ollenkaan helppo juttu tänne tulla toinen asia on sitten tietysti se mihin edustaja östman täällä viittasi että jos tässä on

niin se ei tietenkään ole missään nimessä kannatettavaa mutta sitten on ihan paljon näitä orpolapsia joita tuli aikoinansa silloin kun tuli monta kymmentä tuhatta eli on huomioitava miten paljon siellä sitten tuli juuri näitä orpolapsia joilla se kotoutuminen on paljon vaikeampaa sitten sellaisella joka tulee perheen perheen kanssa en osaa tähän sillä tavalla ottaa kantaa muuten kuin vain totean tästä itse laista että tai siis sen kannan pystyn ottamaan totta kai että silloin jälkihoito on tosi tärkeää ja se on tärkeää että se kotoutuminen tapahtuu ja integroituu tähän yhteiskuntaan ja sillä on pitkäkestoiset vaikutukset ja tässä lainsäädännössähän korostetaan nimenomaan sitä että että oppisi nämä suomen säännöt ja sitten myöskin ottaisi vastuuta omasta toiminnastaan sitten on tietysti paljon sellaisia niin traumatisoituneita lapsia että hyvin pitkään tarvitaan sitä tukea myös mielenterveyden tukea tämä kotoutumislakihan ei takaa mitään subjektiivista oikeutta tukeen vaan sen tulee aina olla kunnan toimesta arvioitava ja meillä suomalaiset lastensuojeluviranomaiset ovat kyllä harjaantuneet tämäntyyppisen tarpeen arviointiin ehkä minulla kaikista suurin huoli on tässä että niille kunnille jotka sitten tätä jälkihuoltoa jälkihoitoa sitten oikeasti oikeasti ne kustannukset korvattaisiin koska meillä on niin monentyyppistä tarvetta näille jotka yksin tulivat

arvoisa herra puhemies täytyy muistaa se että turvapaikanhakijat ylipäätäänkään eivät tule ihan meidän lähialueiltamme vaan maista jotka sijaitsevat maantieteellisesti varsin kaukana alaikäinen turvapaikanhakija tai sellaisena esiintyvä joka suomen rajoille tulee tuskin on aivan oma aloitteisesti tänne asti päätynyt vaan siinä on aika pitkä reissu taustalla ja varmaankin reissua on jollakin tavalla joku taho myöskin suunnitellut ja sitä ollut järjestämässä jos kyse on aidosti alaikäisestä lapsesta niin voidaan kysyä miksi se lapsi on näin kauas lähetetty kun turvasatamia olisi varmasti ollut lähempänäkin tarjolla voi olla että silloin usein motiivina taustalla lopulta lopulta on tällainen ankkurilapsiajattelu jossa lapsi lähetetään ensin kolkuttamaan ovea ja sen avulla sitten myöhemmässä vaiheessa tulee koko perhe sellainen perhe joka lapsen tällaiselle matkalle lähettää ei nähdäkseni toimi järin vastuullisesti vaan itse asiassa laittaa lapsen sellaiseen vaaraan joka kyseenalaistaa kyllä kyseisen perheen vastuullisuuden ylipäätäänkään tällaisen lapsen suhteen

vastaanottavan seudun välillä on riittävän läheinen jos taas on tilanne että on kouluttamaton ja kielitaidoton ja kulttuuriero lähtömaan ja vastaanottavan maan välillä on kovin suuri niin silloin kotoutumisen ennuste on kyllä valitettavasti hyvin heikko ja erityisen heikko se on silloin jos lyhyen ajan sisään tietyltä alueelta tulee huomattava määrä maahanmuuttajia sitten taas mitä tulee siihen mitä edustaja hopsu tässä toi esille että merkittävänä ongelmana olisivat nimenomaisesti vastaanottavassa maassa ilmenevät asenteet ja vastaavat kyllä minä ainakin näen kotoutumisen sellaisena prosessina jonka pitäisi lähteä siitä että muuttaja jollakin tavalla tulee osaksi sitä uutta yhteiskuntaa mihin hän on muuttanut ja ja sopeutuu siihen eikä sillä tavalla että vastaanottava yhteiskunta taipuu

arvoisa puhemies tästä kotouttamislain muutoksesta on käyty aika vilkas keskustelu tänään

edustaja mäkelä käytti termiä että tämä on käsittämätön ja valaisi monelta suunnalta sitä käsittämättömyyttä kuunneltuani hänen puheenvuoronsa minulle jäi tunne käsittämättömästä puheesta minä en ihan tavoittanut kaikkea sitä pohdiskelun taustaa tässä edustaja viljanen ja edustaja hopsu erinomaisella tavalla luonnehtivat sitä että tässä on yhdenvertaisuudesta kysymys koska lastensuojelulaissa ollaan tehty tämä vastaava muutos että ikärajaa on on nostettu

orpolapsista on tässä tapauksessa kysymys heille heille tehdään tämä sama prosessi tässä suhteessa on siis yhdenvertaisuudesta kyse toiseksi kuten tuli edellisissäkin puheenvuoroissa jo esille tämä ei ole subjektiivinen oikeus tämä ei automaattisesti lankea vaan tarveharkinta on tässä takana jolloin arvioidaan kunkin tilanne kukaan ei tätä saa automaattisesti tässä joudutaan nyt pohtimaan moniakin kysymyksiä ja voidaan tietysti maahanmuuttoa turvapaikkaprosessia ja muitakin arvioida mutta edustaja purra täällä käytti toi esille sen seikan että tämä liittyy nyt

maahanmuuttajien integroitumiseen liittyviin ongelmiin hän viittasi siihen kaikissa länsimaissa ja totesi että tätä vain viedään yhä pahempaan kulmaan ja samaa edustaja mäkeläkin tässä toi esille minun nähdäkseni tällä lakimuutoksella halutaan nimenomaan auttaa tässä tilanteessa halutaan nimenomaan auttaa että ratkaistaan niitä integroitumisen ongelmia mitkä ovat aitoja ilmiöitä yhteiskunnassa siellä on vaikeuksia sopeutua ja ennen kaikkea vaikeuksia on sopeutua näillä orpolapsilla he eivät ainoastaan ole kaikkein haavoittuvimmassa asemassa vaan jos katsotaan sitten niitä rikkeitä ongelmia joita on tullut vastaan niin eniten maahanmuuttajissa niitä on nimenomaan joilla ei ole omaa sosiaalista verkostoa lainkaan kun kun tullaan perhekokonaisuutena niin siinä on aina se sosiaalinen ympäristö tukemassa ja ohjaamassa toisella tavalla ja se kasvuympäristö on parempi orvoilla on paljon paljon vaikeampi tämä tilanne ja kun täällä on puhuttu kustannuksista siitä onko meillä varaa tähän ja niin edelleen niin kyllähän tämä on kaikki niin kuin ministeri täällä aikaisemmassa vaiheessa sanoi ennaltaehkäisevää toimintaa ja tämä maksaa itsensä aidosti takaisin se maksaa itsensä aidosti takaisin koska voimme avittaa näitä nuoria jotka vieraassa kulttuurissa uudessa kulttuurissa mukana jotka pyrkivät sopeutumaan siihen järjestelmään siinä on monia hankaluuksia jos me aidosti tulemme tässä vastaan niin tämä tuottaa suuria säästöjä yhteiskunnalle jatkossa siinä

herra puhemies tähän kiljusen kiljusen puheenvuoroon siitä että että kun tulee valmiit sosiaaliset verkostot niin niin se luo paremmat edellytykset kotoutumiselle se ei kyllä oikeastaan ole ihan koko totuus koska nimenomaisesti sellaisessa tapauksessa jossa muuttajat tulevat isoina ryhminä varsinkin jos se tapahtuu kovin lyhyen aikavälin sisään merkittävänä riskinä joka itse asiassa usein on myöskin realisoitunut ympäri läntistä eurooppaa on nimenomaisesti se että tämä muuttajajoukko itse asiassa pystyykin rakentamaan uuden elämänsä uudessa yhteiskunnassa pitkälti perustuen siihen vanhaan kerralla siirtyneeseen yhteisöönsä ja alkaakin toimia sen uuden yhteiskunnan sisällä käytännössä edelleen nimenomaisesti osana sitä aiempaa viiteryhmäänsä jolloin kotoutumisprosessi itse asiassa jää puolitiehen tai jää kokonaan toteutumatta tämä kertautuu tietysti vielä seuraavassa sukupolvessa maahanmuuttajia eli jos onkin käynyt niin että kontaktit kantaväestöön ovat säilyneet varsin vähäisinä mutta sitten ollaan eletty jonkinnäköisen rinnakkaisyhteiskunnan elämää siinä omassa etniskulttuurisessa viiteryhmässä jota mahdollisesti on tullut merkittävästikin saman lyhyen ajan sisään

voidaan varmasti keskustella ja uskon että esimerkiksi hallintovaliokunnassa asiaa tullaan tarkkaan käsittelemään mutta noin yleisesti ottaen mitä tulee kotoutumisen edellytyksiin niin paljon ratkaisevampaa kuin mitkään yksittäiset sosiaalipoliittiset toimenpiteet tai lainsäädännölliset hankkeet on nimenomaisesti se että muuton kokonaisvolyymi pidetään riittävän hallittuna erityisesti mitä tulee sellaisiin muuttajaryhmiin jotka tulevat

tätä keskustelua täytyy ehkä hieman jatkaa siltä osin mitä tarkoitetaan sillä että tulee sosiaalinen verkosto mukana silloin kun ihmiset muuttavat sehän tarkoittaa sitä että kun on tehty kansainvälisiä tutkimuksia niitä on tehty paljon maahanmuuttoon liittyvistä ilmiöstä ja kun on havaittu näitä vaikeuksia siinä sopeutumisessa pahimmillaan näkyy jopa rikostilastoissa joihin täällä on useasti viitattu niin kyllähän se nähdään selkeästi kun katsotaan sitten tarkemmin näiden näiden tilastojen taustoja että sellaiset ihmiset jotka ovat yksinäisiä jotka ovat erillään eivät ole millään tasolla integroituneet yhteiskuntaan ja olennaisin seikka puuttuu sosiaalinen kontrolli ovat heitä jotka sitten pahimmillaan syyllistyvät hankalaan käyttäytymiseen yhteiskunnassa siinä mielessä jos ajatellaan että perherakenteet ovat tukemassa ja siinä on myöskin sosiaalinen kontrolli mukana voi hyvin sanoa että silloin nuorilla joilta puuttuu tämä tämä tuki siinä siinä uudessa yhteiskunnassa sen puute aiheuttaa sitten häiriökäyttäytymistä ja tässä suhteessa tämä ennakoitavuus pyrimme pyrimme auttamaan tähän yhteiskuntaan integroitumista kaikilla tavoin on tässä paikallaan erityisen haavoittuvasta ryhmästä on

arvoisa puhemies täällä nostettiin esiin turvapaikanhakijoiden kokonaisvolyymi ja täytyy todeta että se ei ole ainoastaan koronatilanteen takia vaan jo paljon paljon aiemmin laskenut merkittävästi niistä vuoden kaksituhattaviisitoista suurista määristä ja tuntuu että olemme jääneet käymään tätä koko turvapaikkakeskustelua niistä määristä käsin jotka silloin silloin saapuivat sitten tässä pohdittiin tämmöistä ankkurilapsi ilmiötä ja yhtenä ratkaisuehdotuksena siihen miten saataisiin kokonaiset perheet tulemaan on se että se humanitäärinen viisumin saanti olisi mahdollista jolloin se kriisialueelta poispääsyä tarvitseva perhe voisi liikkua yhtenäisenä moni tapaus on myös sellainen joka on sen pakomatkan aikana kadottanut yhteydet perheeseensä toivon että tähänkin olisi tukea saatavilla eli tämmöisiä tapauksia on että sitten vuosien jälkeen toisesta euroopan maasta löydetään muun muassa punaisen ristin tekemän etsintätyön avustuksella lopulta se perhe tärkeää on kuitenkin että jos lapsi on orpo tai tullut yksin se tuki täällä suomessa on tarjolla tässä kotoutumista nimenomaan auttaa se että siinä rinnalla on kulkemassa joku ihminen mitä tämä lakiesitys nyt mahdollistaa sitten kahdeksikymmeneksiviideksi vuotiaaksi asti neuvomassa tutustuttamassa ja opettamassa millainen on tämä suomi kuinka täällä toimia kuinka työllistyä kuinka saattaa opinnot loppuun

arvoisa puhemies minä puolestani tässä keskustelun toisessa osassa en nyt puutu tähän tartuntatautilakiasiaan otin siihen kantaa silloin noin tunti puolitoista sitten vaan tähän lääkkeiden saatavuusasiaan josta halusin vielä tässä yhteydessä pari ajatusta tuoda esille

toimitusjohtaja marc harrison tämä intermountain healthcare toimii yhdysvaltojen luoteisosassa muutaman osavaltion alueella ja on erittäin maineikas ja muun muassa edellinen presidentti obama piti sitä amerikkalaisen terveydenhuollon eräänlaisena kultakimpaleena jos näin voi sanoa eli se oli nimenomaan myös taloudellisesti tehokas toisin kuin jotkut muut yksiköt siellä toi esille että he olivat siis voidaan sanoa markkinatalouden ytimessä päätyneet siihen että yksi syy lääkkeiden saatavuusongelmiin on aika raaka tilanne eli se että hetkittäin annetaan syntyä tällaisia saatavuusongelmia jotta lääkkeiden hinnat voidaan pitää korkealla se oli aika hätkähdyttävää kuulla nimenomaan yhdysvaltalaisen henkilön suusta hän totesi että heidän sairaalaorganisaationsa joka oli suuri noin husin husin kokoinen oli kääntynyt eräiden muiden sairaaloiden puoleen ja he olivat yhdessä ainakin suunnittelemassa en tiedä onko se käynnistynyt omaa lääketuotantoa eli eräänlaista julkisomisteista lääketuotantoa nyt me olemme aika usein täällä puhuneet tästä lääkkeiden saatavuusongelmasta ja me tiedämme miten suomessa esimerkiksi rokotetuotanto aikanaan ajettiin alas meillä on kotimaista lääketuotantoa mutta kaiken kaikkiaan tämä lääketuotanto on kansainvälistynyt ja toimitusketjut ovat pitkät ja

kysymys kotimaisen lääketeollisuuden uudelleen elvyttämisestä tai vahvistamisesta jotta meillä olisi tässä suhteessa turvallisempi olo mitä tulee velvoitevarastointiin niin jossain yhteydessä olisi hyvä että ainakin sosiaali ja terveysvaliokunnalle järjestyisi vierailu katsomaan esimerkiksi tuolla meilahdessa maan alla vaikka meilahti on sinänsä siis sairaala alue ja parikymmentä metriä merenpinnan yläpuolella valtavaa lääkevarastoa joka sijaitsee muistaakseni parikymmentä metriä merenpinnan alapuolella se on todella vaikuttavaa nähdä kun siellä on useiden kuukausien lääkevarastot olemassa nämä ovat äärettömän tärkeitä asioita meidän terveydenhuoltomme kannalta ja sikäli hyvä että tässä lakiesityksessä tehdään nyt tarkennuksia

arvoisa puhemies tällä lainsäädännöllä mitä tässä nyt lähetekeskustelussa on on hyvä tarkoitus sillä halutaan varmistaa että meillä on lääkkeiden riittävyys ja saatavuus ja kaikki varmistetaan myös poikkeusoloissa ja nyt siitä syystä ollaan tekemässä lainsäädäntömuutoksia mutta

tähän asiaan liittyen ja minuunkin on on otettu tästä yhteyttä lausunnonantajat ovat hyvin kiireellisesti joutuneet näitä lausuntoja antamaan ja ja kaikki se pohdinta mielestäni se ei ole nyt ihan oikein että että sysätään eduskuntaan vähän niin kuin koronan varjolla nyt tällaisia lakeja siis korostan tarkoitus on hyvä mutta jos tämä tehdään hyvin hyvin nopeasti ja lausunnonantajat kokevat että he eivät ole pystyneet paneutumaan tähän kunnolla katsomaan niitä kolikon kaikkia viittä puolta niin siinä on sitten sellainen ongelma että se työ jää tänne eduskuntaan nyt kyllä edellytänkin totta kai sitä että

lausumiseen nämä ovat hyviä asioita mutta koronan varjolla me emme voi ottaa tänne ihan mitä sattuu lainsäädäntöä ja emme voi myöskään lähteä siitä että ne on huonosti valmisteltu en tässä yhteydessä tietenkään nyt epäile että että se on tarkoitushakuista ei missään nimessä

kokoonpanoilla millä me täällä istuskelemme päivisin kun on nimenomaan rajattu mahdollisuus olla täällä ja meillä ei ole debatteja käytössä ja meillä ei muutenkaan ole normitilanne että tänne ei tuotaisi mitään semmoista mitä ei juuri tällä hetkellä tarvita meillä on tällä hetkellä esimerkiksi koronan suhteen epidemian suhteen suhteellisen rauhallinen tilanne ja siinä mielessä tätä valmisteluaikaa kyllä näyttäisi olevan sitten jos se vaikea tilanne tulisi niin äkkiähän tänne sitten niitä saadaan mutta nyt vähän painaisin painaisin hillitsimiä ihan ihan niin kuin parlamentarisminkin näkökulmasta ja myöskin lainsäädännön laadun näkökulmasta kiitos

ihan suoranaisesti kuitenkaan koronaan liity koska koronaanhan ei tällä hetkellä tunneta edes lääkettä mutta aihepiiriä laajemmin tuntematta on kuitenkin helppo kannattaa lääkkeiden varastoinnin tehostamista ja kotimaisen lääketuotannon toiminnan mahdollistamista haluaisin tuoda esiin että jo ennen tätä koronakriisiä oli sellainen tilanne että useissa lääkkeissä oli saatavuusongelmia saamieni tietojen mukaan ne johtuivat siitä että lääkkeiden valmistus on hyvin keskittynyttä kansainvälisesti ja jos raaka aineiden toimituksissa ilmenee häiriöitä niin niitä lääkkeitä yksinkertaisesti ei valmisteta ja sitten suomen kaltainen pieni markkina alue varsinkaan ei niitä lääkkeitä pysty saamaan samalla tavalla kuin suurimmat markkina alueet voi tulla sellainen tilanne että jonkun sairauden lääkettä ei ole saatavilla ja siihen ei ole kunnollista korvaavaa lääkettä tai sen sivuvaikutukset voivat olla potilaan kannalta paljon vaikeammat kuin alkuperäisen lääkkeen eli tällaisille asioille ja tälle aihepiirille kyllä täytyy pystyä tekemään jotain pidemmälläkin tähtäimellä kuin tämän koronkriisin aikana koska eihän se voi niin olla että suomalaisten lääkkeiden saatavuus on kiinni kansainvälisistä toimitusketjuista kriisitilanteissa ne voivat katketa silloin jos maailmankauppa ei toimi normaalisti

kommentoin edustaja risikon puheenvuoroa yleensä olen huomannut että olemme hyvin pitkälti kaikissa asioissa täällä mistä käytämme puheenvuoroja samaa mieltä eikä tässäkään nyt suurta näkemyseroa ole mutta kysymyshän on nyt ihan oikeasti siitä että tämä liittyy sillä tavalla tähän pandemiaan että me olemme hoitaneet suomessa lainsäädännöllisesti tätä pandemiatilannetta valmiuslain tiettyjen pykälien nojalla tämä liittyy kahdeksanteenkymmenenteenseitsemänteen pykälään muistaakseni sehän antaa ihan huikeat valtuudet valtiolle itse asiassa ottaa haltuun koko terveydenhuollon organisaatio no se tulee kahdeksannestakymmenennestäkuudennesta pykälästä

säädetään esimerkiksi lääkkeiden valmistusta tukkukauppaa ja kaikkia näitä jolloin valtio voi ottaa määräysvallan ei siis mitään sosialisointia vaan ohjata tätä kyseistä toimintaa ja määrätä tiettyjä tuotantoja tekemään nyt kun tämä poikkeusolojen tilanne on kuitenkin

todeta että poikkeusolot ovat maassa myöhemmin tämän vuorokauden aikana sitten toisessa istunnossa tämä liittyy niin kuin jo aikaisemmin itse totesin samalla tavalla tähän kiireettömään hoitoon siinäkin minun mielestä täytyy päästä tilanteeseen että meidän ei tarvitse sen takia ylläpitää poikkeusolojen määrittelyä tässä maassa että me voisimme joustaa tässä kiireettömään hoitoon pääsyn asiassa vaan samalla tavalla

puhemies on aivan totta mitä edustaja linden sanoi että me olemme täällä aina hyvin pitkälle paljonkin samaa mieltä ja enhän minäkään kritisoi itse tämän lain tarkoitusta minun mielestäni me tarvitsemme juuri sellaisen työkalun joka on meidän niin sanotussa normilainsäädännössä erikoislainsäädäntöä nythän se on että jos me menemme valmiuslain kautta hoitamaan näitä niin me joudumme täällä jatkuvasti pyörittämään niitä kun meillä olisi sellainen lainsäädäntö tämä on hyvä esimerkki valmiuslaki versus tartuntatautilaki meillä on tartuntatautilaki joka antaa aika hyvät mahdollisuudet puuttua ilman että me pyöritämme täällä koko ajan jotain rumbaa no tässä tilanteessa mikä meillä koronassa oli meillähän oli nimenomaan tarve valmiuslainkin käyttöön ei siinä mitään mutta kyllähän meillä tartuntatautilaki on tässä on vähän samanlainen tilanne että me yritämme saada nyt niin sanottuihin normilakeihin ei tarvitsisi ottaa käyttöön mitään sellaista joka antaa piikki auki systeemin minun kritiikkinihän olikin juuri siitä syystä että meidän pitää ymmärtää että ei ole nyt niin hätä tämän lain kanssa etteivätkö meidän lausunnonantajat kun tämä on ollut lausuntokierroksella olisi kerenneet paneutua tähän ja siitähän on täällä tullutkin justiin sitä kritiikkiä minullekin on soitettu tästä että minkä tähden näin kauhealla kiireellä pitää tällaisia tehdä kun tämä ei ole sillä tavalla välttämätön että se on juuri tänä päivänä täällä ja kun me olemme vielä sopineet että mitään kiireettömiä lakeja ei tänne oteta no tässä mennään vähän siinä harmaalla rajalla onko tämä kiireellinen jos tulee se toinen aalto niin kyllähän me tarvitsemme tällaista työkalua muttei se nyt justiin olisi se että jätetään lausunnonanto vähemmäksi kun täällä ovat paikalla edustaja linden ja edustaja laiho molemmat sote valiokunnasta niin minä luotan teihin että te kuulette riittävästi näitä asiantuntijoita ja ja annatte heidän sanansa sanoa ja muutatte sitten jos tarve vaatii kiitos